käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia valtioneuvoston tiedonanto hallituksen parlamentaarisessa pohjassa tapahtuneesta muutoksesta

ensin äänestetään laura huhtasaaren ehdotuksesta antti lindtmanin ehdotusta vastaan ja lopuksi siitä

valtioneuvosto eduskunnan luottamusta

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään tulevaisuusvaliokuntaan jolle sivistysvaliokunnan sosiaali ja ja terveysvaliokunnan ja työelämä ja tasa arvovaliokunnan on pääministeri juha sipilän esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään viisi minuuttia ja muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia lisäksi myönnän harkitsemassani järjestyksessä vastauspuheenvuoroja huomioikaa että lähetekeskustelua tästä asiakohdasta käydään kello kuusitoista kolmekymmentä saakka keskustelua jatketaan tarvittaessa päiväjärjestyksen muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi mutta mikäli keskustelu päättyy ennen kello kuusitoista kolmekymmentä siirrytään

aivan herra pääministeri odotetaan hetki että muut keskustelut siirtyvät tuonne salin

arvoisa puhemies jokainen hallitus tekee tulevaisuusselonteon jonka tehtävänä on tunnistaa huomiota vaativia asioita yli hallituskausien tulevaisuusselonteoissa linjataan valtioneuvoston yhteistä tahtotilaa tulevaisuuden rakentamiseksi me teemme nyt tulevaisuusselonteon kahdessa osassa jotta siitä voidaan keskustella eduskunnan kanssa jo nyt eikä vain hallituskauden lopussa selonteossa tehty työ perustuu avoimeen yhteistyöhön ja jatkuvan ennakoinnin hyödyntämiseen päätöksenteossa

tulevaisuusselonteon luonteeseen kuuluu myös tulevaisuuden sanoittamista ja aktiivista rakentamista selonteon tarkoitus on herättää kysymyksiä siitä

murroksessa tämä tarkoittaa esimerkiksi työn ja siitä saatavan arvon uudelleen määrittelyä se tarkoittaa myös murroksen johdosta tehtäviä päätöksiä joilla voidaan vaikuttaa niin sosiaaliturvaan kuin verotukseen tulevaisuustyön tarkoitus ei ole ennustaa tulevaisuutta tarkoitus on valmistautua erilaisiin muutoskulkuihin ja tarkastella kriittisesti nyt tehtäviä päätöksiä näiden mahdollisten muutosten kautta tärkeää on myös ravistella irti nykyhetkestä ja

mitä on tapahtunut menneisyydessä meidän tulevaisuusselontekomme aihe on työn murros tässä selontekoprosessissa etsitään vastauksia laajoihin työn murrosta ja tulevaisuutta luotaaviin kysymyksiin parinkymmenen vuoden aikajänteellä nyt annettu selonteon ensimmäinen osa tuottaa tietoa työn muutoksen laajasta merkityksestä koko yhteiskunnalle se nostaa esiin tulevaisuuden yhteiskuntapoliittisia kysymyksiä niihin voidaan ja niihin tulee tarttua jo nyt selonteon toinen osa kevätkaudella kaksituhattakahdeksantoista kokoaa näkemyksiä ja ratkaisuja siihen miten suomi voi menestyksekkäästi sopeutua muutokseen sekä tarttua sen

nyt tähän ensimmäiseen osaan tulevaisuusselonteon ensimmäisessä osassa rakennetaan jaettua ymmärrystä työn murroksesta ja suomalaisen työn tulevaisuudesta keskeisimmät kysymykset käsittelevät sitä kuinka työn murros kyseenalaistaa perinteisen työn ja toimeentulon yhteyden ja kuten sosiaaliturvan tai verotuksen pohjan toisaalta murros ja muutos luovat mahdollisuuksia uudelle uudenlaiselle toiminnalle ja itsensä työllistämisen muodoille kuten alusta ja jakamistaloudelle yksi suurimmista haasteista on että työtä ja työmarkkinoita haastaa eriarvoistuminen se johtuu esimerkiksi siitä että teknologian edistyminen kohtelee erityyppisiä tehtäviä eri tavoin ja eri tahdissa työntekijöillä on erilaisia voimavaroja ja resursseja työn työmarkkinoiden ja työn arvon polarisaatiosta seuraa seuraa epävarmuuksia ja riskejäkin työn ja työelämän muutoksista on viime vuosina esitetty monia erilaisia arvioita milloin työelämä menee parempaan milloin huonompaan suuntaan voidaan yleistää että keskimäärin suomalaisilla menee töissä hyvin pohjoismainen työelämä on euroopan parasta silti on kasvava määrä ihmisiä joille kasaantuu kohtuuttomasti työhön ja tulevaisuuteen liittyvää epävarmuutta ja

vakavasti arvoisa rouva puhemies selonteossa työn tulevaisuudesta on tunnistettu kaksi keskustelulinjaa toinen niistä korostaa tuottavuutta ja kilpailukyvyn kehitystä toinen korostaa työn merkityksellisyyttä ja muuttuvia arvoja kumpikin keskustelu on yksinään vajavainen siksi tarvitaan sillanrakentamista työn murros on yksi yhteiskuntamme suurimmista haasteista siihen ei ole olemassa yhtä selkeää ratkaisua työn murroksessa voi murtua kasvun tuottavuuden ja hyvinvoinnin perinteinen yhteys orastava talouskasvukaan ei enää automaattisesti takaa entisenlaista työllisyyden kasvua murroksen seuraukset yhteiskunnassa voivat olla valtavia meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen mitä muutos sisältää ja merkitsee ja miten siihen vaikutetaan millaista työelämä on ja miten työ lisää osallisuutta vaikuttaa yksilöihin yrityksiin ja muihin yhteisöihin sekä tämä selonteko nostaa esiin tulevaisuuden yhteiskuntapoliittisia kysymyksiä ja mahdollisuuksia joihin voidaan ja tulee tarttua jo nyt kun sanotaan

työn olevan murroksessa mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan tarkoitus ei ole koota listoja siitä mikä työ tai mitkä ammatit häviävät mitkä eivät vaan valottaa syvää ja sukupolvien yli jatkuvaa muutosta selonteon tässä vaiheessa on nyt tunnistettu seuraavat viisi muutoskokonaisuutta yksi työn sisällön käytäntöjen ja organisointitapojen muutokset tällä tarkoitetaan sitä että automatisaatio ja digitalisaatio muuttavat työn organisoinnin tapoja ja vähentävät kustannuksia yhtäaikaisesti työpaikat vähenevät ja ammattikuvat hämärtyvät syntyy yhä enemmän väliaikaisia organisaatioita ja

työnantaja työntekijä suhteen muutos jos työtä tehdään ilman perinteistä työntekijä työnantaja suhdetta muutospaineita kohdistuu keskeisiin yhteiskunnan rakenteisiin ja prosesseihin näitä ovat esimerkiksi verotus sosiaaliturva työlainsäädäntö ja

toimeentulon muutos tämä viittaa siihen että jos toimeentulo rakentuu useista puroista niin ihminen tarvitsee uudenlaisia merkityksellisiä tapoja tulla toimeen ja uudenlaisia turvaverkkoja pirstoutuvan toimeentulon tueksi tässä muutoksessa toimeentulon ja tuottavuuden polarisaatiokehitykseen täytyy kiinnittää erityistä huomiota neljä osaamisen muutos tämä tarkoittaa sitä että jos muuttuva toimintaympäristö edellyttää jatkuvaa uuden oppimista ja laveaa osaamispohjaa niin osaamistarpeet muuttuvat taidoiksi yhdistää uutta tietoa kokonaisuuksiin hallita omaa toimintaa ja toimia muiden kanssa myös osaamisen eriarvoistumiskehitykseen täytyy kiinnittää erityistä viimeisenä viisi työn yhteiskunnallisen merkityksen merkityksen muutos tällä tarkoitetaan sitä että työ ei enää ole aina pääasiallinen väylä kiinnittyä yhteiskuntaan työ ei myöskään enää tarkoita sitä mitä se on perinteisesti tarkoittanut tästä huolimatta ihmiset voivat kiinnittyä yhteiskuntaan jaettujen tavoitteiden ja merkityksellisen tekemisen kautta tätä on vahvistettava kun työntekijän ja työnantajan työn ja ei työn tai yrittäjyyden ja palkkatyön väliset rajat hämärtyvät keskeiset yhteiskunnan rakenteet kuten kuten veropohja tai sosiaaliturvajärjestelmämme asiakaspohja muuttuvat ja lainsäädäntöön kohdistuu uudistamispaineita muutoksien pohjalta olemme tunnistaneet isoja yhteiskuntapoliittisia kysymyksiä ne ovat muun muassa seuraavanlaisia miten järjestetään hyvinvointiyhteiskunta jos talouskasvusta huolimatta kasvava osa ihmisistä jää perinteisen työelämän ulkopuolelle ja palkkatyön verotuksesta saatava rahoituspohja murenee miten järjestetään yhteiskunnan turvaverkot jos hyvinvointiyhteiskunnan rajanvedot ja säännöllisyydet hämärtyvät ja muuttuvat neuvoteltaviksi miten ihminen kiinnittyy yhteiskuntaan jos ei työn kautta ja miten uudenlaisia merkityksellisiä tapoja olla osana yhteiskuntaa tulisi tukea miten luodaan edellytykset kaikkien suomessa asuvien ihmisten pärjäämiselle ja ehkäistään eriarvoistumiskehitystä miten taataan lavea osaamispohja ja joustavat yksilölliset polut läpi elämän miten työstä ja sen arvosta keskustellaan nyt tulevaisuudessa pitäisikö luovaa tuhoa eli vanhojen yritysten ja ammattien katoamista ja uusien kehittymistä nopeuttaa ja miten helpotetaan uuden toiminnan käynnistämistä yrityksissä tai uuden työn ja tekemisen löytymistä yksilöille moniin kysymyksiin on jo tehty ja tehdään paljon töitä pitkälle tulevaisuuteen ulottuvasta aikajänteestä huolimatta selonteko ja sen vaikutukset näkyvät jo tehtävissä poliittisissa päätöksissä jo hallitusohjelmassa päätettiin perustulokokeilusta tämän vuoden alusta perustulo voi jatkossa olla merkittävä osaratkaisu työn murroksessa kokeilumme on maailmalla pistetty merkille ja se herättää paljon mielenkiintoa tulevaisuusselonteon toisen osan valmistuttua meillä on jo tuloksia perustulokokeilusta myös hallituksen puolivälitarkastuksessa tekemä linjaus sosiaaliturvan kokonaisuudistuksesta on hyvä esimerkki siitä miten työn murrokseen vastataan sitä selonteko voi omalta osaltaan pohjustaa ja tukea uuden talouden ja työn mahdollisuuksia vahvistetaan muun muassa suomen tekoälyohjelmalla ja liikennekaarella työn ja talouden mahdollisuuksia vahvistetaan myös pohjoismaiden ja baltian alueen tiivistyvällä yhteistyöllä digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämisessä kokeilevan teknologian hyödyntämisessä ja testialustojen tarjoamisessa hallitusohjelman kärkihankkeissa jatketaan innovatiivisten ratkaisujen ja palveluiden kehittämistä tänä keväänä on avattu kokeilunpaikka fi alusta uusille kokeiluille ja niiden rahoitukselle

siis merkittävältä osin luotu ja luodaan lainsäädännöllä eivät voi olla muuttumattomassa tilassa samaan aikaan kun toimintatavat niin työn tekemisessä kuin teknologian kehittyessä muuttuvat

että myös rakenteet antavat yhteistyölle tosiasiallisen mahdollisuuden arvoisa puhemies hallitus haluaa varmistaa että meillä on tarvittavat kyvykkyydet digitalisaation tekoälyn automaation tai ekosysteemiajattelun hyödyntämiseen että meillä on näkemyksellistä johtajuutta joka tunnistaa maamme vahvuuksia ja hyödyntää niitä että tunnistamme hallinnolliset asenteelliset säädökselliset ja rahoitukselliset pullonkaulat uusien ratkaisujen muotoutumiselle ja teemme kaikkemme niiden poistamiseksi tarvittavat ratkaisut liittyvät erityisesti alustatalouden ja tekoälyn haltuunottoon sosiaaliturvan uudistamiseen työn merkityksellisyyden vahvistamiseen itsensätyöllistäjien ja yksin työskentelevien parempaan kohtaamiseen sekä laaja alaisen joustavan läpi elämän jatkuvan osaamispohjan rakentamiseen

arvoisa rouva puhemies hyvät kollegat

haasteita meidän lainsäätäjien tehtävä on luoda puitteet turvalliselle muutokselle arvoisa puhemies työ ei ole katoamassa vaikka työpaikat muuttavat muotoaan ja sisältöään tuottavuutta parantavien ratkaisujen on maailman sivu pelätty vievän työpaikat aina kutomakone kehruu jennystä lähtien puhumattakaan omien päiviemme mantroista digitalisaatiosta robotisaatiosta tekoälystä tai alustataloudesta

mitattavissa bruttokansantuotemittarilla myös edustamassani eduskunnan tulevaisuusvaliokunnassa tunnetaan se tosiasia että tuottavuutta parantavat ratkaisut luovat yleensä mielekästä työtä monelle yhä olennaisemmaksi tulee se mitä tekee kuin se missä asemassa on tai missä työpaikka on rakenteiden säilyvyys ei ole enää olennaista mutta rohkea ja turvallinen muutos on me keskustalaiset liputamme tämän puolesta arvoisa puhemies uskon että inhimillisesti haasteellisinta on hyväksyä se että murrosten myötä myös toimeentulon hankkimisesta tulee palapelimäistä siirrymme työn kontrollista ja käskynalaisuudesta autonomiseen itseohjautuvuuteen itsemme kehittäjiksi ja sisäisiksi yrittäjiksi voivatpa monet harrastuksetkin jalostua yritystoiminnaksi kun ajatellaan bloggareita tai reppureissaamisesta lähteneitä matkailuinnovaatioyrityksiä oma serkkunikin on muuten tällainen matkailun nomadi oman itsen ennakkoluuloton kehittäminen on meille keskustalaisille tuttu jo oppi isämme santeri alkion linjauksista meillä on velvollisuus kehittää itseämme niin että pystymme myös sekä kantamaan vastuuta itsestämme että yhteisvastuuta heistä jotka apuamme tarvitsevat myös maailmanlaajuisesti kiitetyn koulujärjestelmämme pitää olla riittävän innovatiivinen jotta kehitykselle on edellytykset vuorovaikutustaidot kansainvälisyys yhteistyökyvykkyys ja itsenäinen ajattelu ovat avainsanoja arvoisa puhemies muutos edellyttää sosiaaliturvan ja myös verotuksen uudistamista on tarpeen ratkaista kuinka hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus varmistetaan ja minkä muotoinen sosiaaliturva kantaa heitä jotka tarvitsevat apua sosiaaliturvan tulisikin mieluummin olla aktivoiva trampoliini kuin passivoiva turvaverkko tämä koskee myös työttömyysturvaa juha sipilän hallitus on käynnistänyt muun muassa perustulokokeilun perustulokokeilu voi olla vasta ensimmäinen askel siihen mitä tulevaisuuden työelämässä tarvitsemme tärkeämpää kuin askeleen suunta on sen ensimmäisen askeleen ottaminen onkin selvää että senkaltaisia ratkaisuja pitää etsiä lisää sipilän hallitus muuten haastaa meidät kaikki myös uuteen ideointiin muun muassa kokeilukulttuurikärkihankkeella kokeilevasuomi fi ja kokeilunpaikka fi nettisivuilla kuka tahansa voi jakaa ideoitaan osaamistaan ja tietämystään yhteiseksi hyväksi

vielä paremmassa kunnossa kuin sen itse saimme jos yritämme estää muutoksen aiheutamme turvattomuutta kun uudet toimintatavat yrittävät mahtua ahtaaseen sääntökehikkoon annetaan seuraaville sukupolville edellytykset kehittää työntekotapoja oman aikansa mukaisesti olkaamme lainsäätäjinä nyt sitten riittävän rohkeita niin että turvallinen muutos toteutuu

arvoisa puhemies

ilman teknistä kehitystä ei ole tuottavuuden kasvua ja ilman tuottavuuden kasvua ei ole talouden ja hyvinvoinnin kasvua kolikon kääntöpuolella ovat

kannettava yhdessä huolta niistä kansalaisista ja aloista joihin murros iskee koviten vaikka teknologia ajaisikin monen perinteisen alan ja työtehtävän ylitse sen ei saa antaa ajaa yksittäisen ihmisen yli yhteiskunnan tehtävä on tarjota suomalaisille välineitä turvalliseen muutokseen teknologian nopea kehitys merkitsee sitä että jatkossa ajantasaisinkin koulutus vanhenee entistä nopeammin siksi me tarvitsemme koulutusjärjestelmän jonka tärkein tehtävä on opettaa meidät oppimaan ja omaksumaan uutta siksi ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen on kyettävä tarjoamaan työntekijöille täydentävää koulutusta työelämälähtöisesti ja osaamisperusteisesti ministeri grahn laasosen johtama ammatillisen koulutuksen reformi ja käynnistynyt lukiouudistus ovat hyviä esimerkkejä tulevaisuuden osaamistarpeiden vahvistamisesta työelämän erilaisiin muutoksiin varaudutaan parhaiten joustoja lisäämällä reilu paikallinen sopiminen perhevapaiden uudistaminen sekä työtä ja turvaa nykyistä joustavammin yhdistävä sosiaaliturva mahdollistavat yksilöllisen sopeutumisen muutoksiin nyt aloitettava sosiaaliturvan kokonaisuudistus on välttämätön keino varautua muutokseen jo ennakolta mutta uudistuksen rinnalla pitäisi uskaltaa tarkastella myös työpaikkasopimisen ja perhevapaiden uudistustarpeita

kiellämmekö muutoksen vai uskallammeko tarttua uuteen kokoomuksen eduskuntaryhmän valinta on uuteen tarttuminen

arvoisa puhemies

ensi vuosikymmenen loppuun mennessä kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja ja useamman miljardin vuosittainen arvonlisä ja nämä työpaikat syntyvät nimenomaisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin jotka hyödyntävät korkeaa teknologiaa ja toimivat palvelualoilla teknologiaan ja innovaatioihin panostaminen mahdollistaa aivan uusien palvelualojen ja liiketoimintamuotojen synnyn emme tänään voi edes tietää mitä uudet työpaikat tulevaisuudessa ovat kun teknologian mahdollisuudet otetaan toden teolla hyötykäyttöön

päätöksentekijöiltä työn murros vaatii rohkeutta jokapäiväiset päätöksemme vaikuttavat siihen miltä tulevaisuus näyttää suomi ei voi olla vain lastu laineilla vaan meidän on aktiivisesti vaikutettava muutoksen suuntaan keskeinen kysymys kuuluu mahdollistammeko me uuden työn ja yrittäjyyden syntymisen vai estämmekö sen viisas valtio toimii tässä asiassa mahdollistajana tärkeänä tehtävänämme on myös varmistaa että työn hedelmät jakaantuvat oikeudenmukaisesti arvoisa puhemies sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä pitää tärkeänä että suomessa pyritään edelleen korkeaan työllisyysasteeseen ja siihen että ihmisten toimeentulo turvataan myös muutosturvaa pitää kehittää vastaamaan muuttuvan työelämän haasteita työmarkkinoiden toimivuuden kannalta eri toimijoiden välinen yhteistyö on jatkossakin välttämätöntä tarvitsemme myös muutoksia sekä verotukseemme että sosiaaliturvaamme näistä perusasioista kiinni pitämällä ja myös uudistamalla työn murros voidaan tehdä hyväksyttävämmäksi korkea työllisyys on myös paras keino pitää kiinni yhteiskuntamme eheydestä työn murroksen keskellä parasta tulevaisuuspolitiikkaa on koulutukseen ja osaamiseen panostaminen samalla tulevaisuus vaatii meiltä jokaiselta jatkuvaa uuden oppimista ja osaamisemme päivittämistä osaamisen merkityksen jatkuvasti kasvaessa viime aikoina toteutetut massiiviset koulutusleikkaukset ovat olleet väärää ja haitallista politiikkaa suomen osaamistaso laskee tarvitsemme koulutus ja osaamispolitiikan korjausliikkeen sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä esittääkin että viime vuosina harjoitetusta koulutuspolitiikasta laaditaan välitarkastelu riippumattomana selvityksenä tämä selvitys loisi pohjaa koulutuspolitiikan tulevaisuuden tarpeiden arvioinnille selvityksen yhteydessä esitämme että kaikki puolueet yhdessä sitoutuisivat kääntämään suomen osaamistason uudelleen nousuun arvoisa puhemies tässä ajassa politiikan on kyettävä luomaan ihmisille uskoa tulevaan ja näkymää paremmasta tulevaisuudesta jos emme kykene tähän näköalattomuus valtaa alaa meiltä päätöksentekijöiltä kysytäänkin nyt rohkeutta tartummeko mahdollisuuksiin vai käperrymmekö uhkien edessä työn murros on kaikista uhkakuvista ja haasteista huolimatta mahdollisuus ja sen pitää näkyä enemmän selonteon jatkotyössä

arvoisa puhemies

murros on suurimpia haasteita suomessa mutta myös globaalisti käsissämme ovat ympäristön ja ilmastonmuutokseen liittyvät ongelmat tarvitsemme uusia keinoja digitalisaatiota tekoälyä jakamistaloutta sekä vahvempaa ympäristöteknologiaa lisäksi tarvitsemme päättäväisyyttä ja inhimillisyyttä helppoja vastauksia ei ole työn muutoksessa voi murtua kasvun tuottavuuden ja hyvinvoinnin perinteinen yhteys kyseessä on pitkään jatkuva muutos työn murros kyseenalaistaa perinteisen työn ja toimeentulon yhteyden muutos muokkaa yhteiskunnallisia järjestelyjä ja turvaverkkoja tässä on lainsäädännön ja päättäjien kipein kohta kuinka varmistamme turvaverkon kattavuuden ja toimivuuden muutoksien keskellä meidän on myös löydettävä oikeat työkalut ja tuki uudenlaisille organisoitumisen ja itsensä työllistämisen muodoille alustoille jakamistaloudelle ja yhteistuottajuudelle työntekijän ja antajan tuottajuuden kuluttajuuden yrittäjyyden ja palkkatyön väliset rajat sekoittuvat yhteiskunnan rakenteet kuten veropohja tai sosiaaliturvajärjestelmämme asiakaspohja muuttuvat myös ammattiyhdistysliikkeen ja edunvalvonnan rooliin kohdistuu uudistamispaineita muutoksen tuomia haasteita tarvitaan ratkomaan kaikki tahot perinteisiä raja aitoja on kaadettava hallitusti arvoisa puhemies teknologian edistyminen kohtelee yksilöitä eri tavalla ja eri tahtiin työntekijöillä on hyvin erilaisia resursseja siksi työtä ja työmarkkinoita uhkaa eriarvoistuminen tämä uhka on torjuttava jokainen on pidettävä mukana ja osallisena hallituksen käynnistämä perustulokokeilu tukee tätä ajatusta henkilökohtaisesti ajattelen että maailman suurimpia uhkakuvia ilmastonmuutoksen lisäksi on nuorten työttömyys maailman väestö jatkaa kasvuaan ja nuorten osuus maailman väestöstä on puolet afrikan ulkoministerit ovat yhteisesti nostaneet huolen nuortensa tulevaisuudesta suomessa nuorten työttömyyteen on etsitty vastauksia mutta ne eivät riitä eu tasolla on pidetty huippukokouksia aiheesta mutta vastauksia ei ole riittävästi löydetty tarvitsemme neuvottelu ja ideapöytiä yli sukupolvien riski radikalisoitumiseen ja epävakauteen kasvaa jokaisen yhteiskunnasta sivussa olevan myötä siirtymä ja katkostilanteisiin liittyy elämän pirstaloitumisen riski emme myöskään voi unohtaa maaseudun ja haja asutusalueiden ihmisiä haja asutusalueet on pidettävä mukana ja nähtävä mahdollisuutena tuottaa työtä ja tarvikkeita luontoa kunnioittaen elinvoima näillä alueilla on turvattava naiset tuottavat puolet maailman ruuasta saavat kymmenen prosenttia tuloista omistavat sadas osan omaisuudesta paljon työtä on

arvoisa rouva puhemies tulevaisuutta ei voi tarkasti ennustaa mutta sitä voi ennakoida ja tutkia

myöskään lama ei ole koskaan loppunut ja toimeentulon epävarmuudesta on tullut heille pysyvää esimerkiksi tutkimuslaitos demos helsinki on osuvasti todennut että edessä voi olla kokonaisen sukupolven pituinen murros jossa työ toimeentulo ja pääoma erkaantuvat toisistaan ja se voi tietää kurjuutta näinkin on käynyt teollisen ajan historiassa eniten tästä tilanteesta kärsivät nuoret työelämän murros yhdistettynä koulutusleikkauksiin vaikeuttaa ensimmäisten työpaikkojen saantia ja syntymistä ja voi heikentää toimeentulon edellytyksiä vuosikymmeniksi eteenpäin kyse on sukupolvikokemuksesta nykyisten pari kolmekymppisten sukupolvikokemus on usein se että vaikka kuinka yrittäisi valmistuisi ja suorittaisi ei silti ole mitään varmuutta siitä että pärjää ja löytää paikkansa työelämässä pätkäduuneilla ei osteta asuntoja tai kesämökkejä niillä ei perusteta perheitä ei tehdä suunnitelmia pitkälle tulevaisuuteen kun luottamus koulutuksen takaamaan varmaan työpaikkaan ja sosiaaliseen nousuun sen myötä horjuu koko suomi horjuu arvoisa puhemies siitä ei ole pitkä aika kun olin itse parikymppinen tein kymmeniä ja kymmeniä työhakemuksia korkeakoulututkintoni ja aiempi työkokemuksenikaan eivät auttaneet vaikka hain kaikkea leipomon pakkauslinjalta toimistoapulaisen työhön jo nyt meillä on tässä maassa kokonainen väestönosa joka tekee käytännössä työhakemuksia työkseen sitä tunnetta ettei riitä ettei kelpaa ettei mikään auta meidän tehtävämme täällä eduskunnassa on ehkäistä siihen tarvitaan paitsi aktiivista elinvoimapolitiikkaa myös työn laajaa uudelleenmäärittelyä ja turvaverkon laajaa uudistamista eräs tärkeä osaratkaisu on perustulo jokaisen on voitava kokea osallisuutta ja pärjättävä kaikissa tilanteissa perustulo antaa paremman pohjan itsensä kehittämiselle ja myös uuden työn syntymiselle toinen tärkeä kokonaisuus on pitää kiinni koulutuksesta esimerkiksi työn ohessa opiskelua ja uudelleenkouluttautumista on helpotettava yksilöjä ei myöskään saa rangaista siitä jos heidän valintansa eivät aina kannakaan pitkälle tulevaisuuteen koulutuspolku ei ole enää vain yksi raide se on risteävien reittien verkosto ja tämän tulevaisuusselon yksi tehtävä on hakea ratkaisuja tähän kysymykseen arvoisa puhemies tulevaisuusselonteossa muistutetaan että osaaminen on tunnistetusti myös paras turva epävarman tulevaisuuden kanssa luoviessa hyvä näin mutta ristiriita etenkin koulutusleikkausten kanssa on huolestuttava suunta voidaan vielä muuttaa samalla meidän kannattaa pitää mielessä myös se ettei työn murros ole vain uhkakuvia robotit tuskin vievät töitä sen enempää kuin höyrykoneetkaan jakamistalous voi edistää puolestaan kestävää elämäntapaa ja yhteisvastuullisuutta tekoäly tieteen ja teknologian kehitys vaikkapa asioiden kolme d tulostaminen voivat synnyttää uutta vaurautta ja hyvinvointia nyt kasvavat sukupolvet tulevat näkemään maailman jolle aiempien sukupolvien tieteiskirjallisuus kalpenee tämä maailma ei välttämättä ole sen helpompi paikka kuin mennytkään maailma mutta mahdollisuuksia se tarjoaa varmasti enemmän kuin koskaan aiemmin arvoisa puhemies vihreä eduskuntaryhmä kiittää tästä selonteosta toivoo sille kattavaa jatkokäsittelyä ja muistuttaa että myös arjen hallituspolitiikassa huomioitaisiin selonteossa esitetyt tärkeät huomiot tehdään tulevaisuuspolitiikkaa luodaan mahdollisuuksia

arvoisa puhemies käsiteltävän tulevaisuusselonteon ensimmäinen osa koskee työn murrosta työ todellakin on murroksessa monestakin syystä perusteollisuutemme on siirtynyt suurelta osin muualle ja digitalisaatio ottaa valtavia loikkia tällaisen muutoksen edessä olemme olleet ennenkin esimerkiksi kalle päätalo kuvasi kymmenissä romaaneissaan työn muuttumista kun kuusikymmentä luvulla metsissämme työskenteli satatuhatta metsuria ylikin nyt siellä jylläävät huipputekniset motot ja metsäteollisuuden kehitys suinkaan jää tähän toisaalta täytyy todeta että maamme teollisuus on jo pitkään toiminut ennakoivasti ja uusien tuotteiden kehityksen kautta myös korkean jalostusarvon valmistavaa teollisuutta on saatu pidettyä jopa kasvatettua suomessa kansakunnan tulevaisuudesta puhuttaessa työn pitääkin olla se ensimmäinen aihe työ luo jatkossakin hyvinvointivaltion jollaisena tämän maan haluamme pitää ilman työtä ei ole palveluita heikoimmillekaan sen hyvinvoinnin on aina joku työllään maksanut työ on myös henkistä pääomaa ei vain rahaa työ antaa tekijälleen ja teettäjälleen millaista työ sitten tulevaisuudessa on miten sen murros vaikuttaa pelisääntöihimme tulevaisuusselonteko keskittyy syvällisesti tähän aiheeseen antamalla tilannekuvan katsomalla kaksikymmentä vuotta eteenpäin arvoisa puhemies automatisaation pelätään aiheuttavan ennen pitkää maailmanlaajuisen satojen miljoonien ihmisten työttömyyden uhkakuvassa on toki perustelunsa mutta meidät päättäjät on valittu hoitamaan asia erityisesti oman maamme kannalta paremmin työnkuvan muuttuminen pois valmistavasta teollisuudesta voisi oikein toteutettuna jättää ihmisille mahdollisuuden tehdä entistä tuottavampaa ja ennen kaikkea kehittävämpää työtä meidän on toimittava tässä vaikeasti väistettävässä muutoksessa niin että tulevaisuuden työmarkkinat eivät merkitse suomelle suurtyöttömyyttä vaan uudenlaisen työn aikaa suomalainen työ on perussuomalaisille ykkösasia suurimmat työelämää koskevat muutosvoimat ovat teknologian jatkuva kehitys ja yhä etenevä työn globalisaatio sen sijaan että puhuisimme näistä teknologiasta ja globalisaatiosta erikseen nämä haasteet tulee kohdata yhdessä paketissa tällöin syntyy työn elikkä työn murros työn kokonaisuudistuksessa tulee hyödyntää uusinta teknologiaa työtä pitäisi voida tehdä sähköisen tilauksen pohjalta on demand tyyppisesti uuden ajan freelancertoimintaa alustapalveluiden kautta välitettynä uudet teknologiat voivat olla tekoälyä robotisoituja palveluita virtualisointia itseorganisoituvia alustoja ja niin edelleen tekoälyn kehittyminen tulee olemaan seuraava suuri teknologinen muutosvoima joka muuttaa käsitystämme työstä etumme olla mukana teknologian murroksessa sen sijaan että seuraisimme perässä muiden johtamaa linjaa vaikkapa robotiikka on väistämättä tulossa halusimme sitä tai emme voimme päättää ostammeko kalliilla hinnalla muiden valmistamia robotteja ja niiden ohjelmistoja vai pyrimmekö enemmin ottamaan oman osuutemme tämän teknologian kehityksessä ja markkinoissa arvoisa puhemies jotta työn kokonaisuudistus olisi mahdollinen on työmarkkinoiden lakien ja ehtojen myös pystyttävä muuttumaan mukana yhä korostetummin on pyrittävä siihen että työn tekeminen ja teettäminen kannattaa kaikissa tapauksissa onko keino tämän toteuttamiseen perustulo vai joku muu kysymys on meidän ratkaistava yhdessä kehityskohteena sanoisin että suomessa on tapana käsitellä työmarkkinoiden ja teknologian kehitystä eri foorumeilla eri ihmisten toimesta työmarkkinakeskusteluissa ei tarpeeksi huomioida teknologian tuomia haasteita ja mahdollisuuksia toisaalta teknologia alojen asiantuntijat eivät saa riittävästi esille uudistusmahdollisuuksia perusteluineen lopuksi todettakoon että monikaan asia ei tapahdu päivässä ei myöskään työn kokonaisuudistus kahdenkymmenen vuoden aikajänteellä taas sitten suuretkin muutokset ovat mahdollisia otan esimerkin digitalisaation lähihistoriasta vuonna kahdeksankymmentäkaksi jaakko teppo lauloi ievasta oulun ihmekoneesta jonka avulla löytyy emäntä ieva eli isännän emännän valinta oli alkeellinen tekoälyohjelma jonka avulla maatalousnäyttelyissä kahdeksankymmentä luvulla yksinäiset isännät ja emännät etsivät kumppania tekoälysovellukset ja seuranhakuohjelmat ovat kehittyneet harppauksin siitä ajasta nyt tässäkin salissa salissa saattaa joillain ken tietää olla käytössä tinder tai muu vastaava seuranhakuohjelma josta niitä osumia haetaan siinä esimerkissä tapahtui seuranhaun kokonaisuusuudistus digitaaliseen alustaan arvoisa puhemies sama ilmiö on toistunut monessa muussakin asiassa ja tulee toistumaan myös tulevaisuudessa jos on kysyntää teknologia kyllä tuo

arvoisa puhemies

ole karannut politiikan ulottumattomiin vielä ehdimme hallita sen riskejä tarttua sen mahdollisuuksiin ja päättää millaista yhteiskuntaa haluamme tähän kaikkeen tarvitaan yhteistä ymmärrystä siitä miten työ on muuttumassa ja miten se muuttaa yhteiskuntaa näitä ilmiöitä selonteko listaa ansiokkaasti aivan aluksi on meidän hyväksyttävä että vanhat mittarit eivät enää toimi bktn ja työllisyysasteen kohtalonyhteys säröilee ja digitaaliset disruptiot murentavat kummankin kykyä mitata hyvinvointia kaavamainen tehtyjen työtuntien tuijottaminen ohjaa harhaan kaikki työ ei ole samanarvoista määrää tärkeämpää onkin tarkastella työn laatua ja tukea sellaista toimintaa joka parhaiten edistää ihmisen ja luonnon hyvinvointia edelleen on ymmärrettävä että vaikka työ sinänsä on välttämätön osa ihmisyyttä ansiotyö ei sitä välttämättä ole suomessa tehdään arvoa myös muualla kuin perinteisessä palkka ja yrittäjätyössä pelkästään kotien ja järjestöjen vapaaehtoistyö tuo yli viisikymmentä prosenttia bktn päälle lisäksi muuta talkootyötä apurahatyötä harmaata työtä jakamistaloutta ja niin edelleen pääomaa kasaavan työn moraalinen korottaminen muun työn yläpuolelle on paitsi epäreilua myös epärehellistä vielä on korkea aika päästää irti sovinistisesta talouskäsityksestä jossa miesvaltainen vientisektori ymmärretään vaurauden tuottajana ja naisvaltainen hoiva ja ja kasvatus sen kuluttajana suomen tärkein menestystekijä on kodeissa ja ja hyvinvointipalveluissa tuotettu terve ja osaava väestö ilman sitä ei tästä maasta lähde yksikään risteilyalus tai kartonkikontti arvoisa puhemies selonteossa maalaillaan kuvaa huomispäivän työläisestä joka vapaana ajan ja paikan kahleista luovii alasta tulomuodosta ja projektista toiseen joka on kykenevä ja valmis myymään itsensä yhä uudelleen jonka teho ei hyydy eikä innostus laimene tällainen elämä on nyt joillekin totta ja monet siitä haaveilevat yhdestä kokopäivätyön mallista luopuminen ja rutiinitöiden automatisointi voivat parhaimmillaan tarkoittaa vapautta valita itse työaikansa työtehtävänsä ja työtoverinsa toisaalta selonteko kuitenkin unohtaa että suuri osa ihmisistä ahdistuu epävarmuudesta he haluavat työpaikan jossa käydä ansaitsemassa päivittäinen leipänsä ja palata sitten kotiin perheittensä luo eikä tässä ole mitään kohtuutonta modernissa yhteiskunnassa pysyvyys rakennettiin palkkatyön suhteelle enää tämä järjestys ei toimi jo nyt noin miljoona työikäistä elää epätyypillisessä työmarkkina asemassa he ovat työttömiä itsensätyöllistäjiä silpputyöläisiä sekatyöläisiä ja yhä useammin montaa näistä samanaikaisesti miljoona suomessa

toistaiseksi työmarkkinoiden ja hyvinvointipalveluiden instituutiot ovat vastanneet muutokseen kosmeettisilla korjauksilla esimerkiksi työttömyysturvajärjestelmään on paikkaa paikan päälle kertynyt jo niin paksulti että prekaarin silpputyöttömän turvasta on jäljellä vain byrokraattinen todellisuuspakoinen ja mielivaltainen kiusaamisjärjestelmä näin ei voi jatkua jos ei työ enää tuo kaivattua varmuutta ja jatkuvuutta on sitä löydyttävä jostain muualta on rakennettava koulutus verotus sosiaaliturva ja palvelujärjestelmät kokonaan alusta universalismin joustavuuden ja yksinkertaisuuden periaatteille

vaan vanhentuneet kakunjakotavat jos robotit tekevät jatkossa työt robotit myös maksakoot verot tämä tarkoittaisi tietysti vahvaa siirtymää työn verotuksesta pääoman verotukseen työn murros voi johtaa kaaokseen ja kasvavaan eriarvoisuuteen tai sitten vapauttaa meidät tavalla jota yksikään sukupolvi ei vielä ole kokenut koska kapitalistinen tapa järjestää työtä ja ja jakaa arvoa ei muutokseen taivu vaan kasvavan tuottavuuden oloissakin piiskaa ihmisiä yhä kovempaan juoksuun on syytä ryhtyä miettimään muita vaihtoehtoja

värderade herr talman arvoisa puhemies haluan heti aluksi sanoa että on hyvä että hallitus on tehnyt tämän tulevaisuusselonteon

arvoisa puhemies jakamistalous on eräs keino eteenpäin pääsemiseksi tässä on olennaista että pelisäännöt määrittelevä määrittelevä lainsäädäntö pysyy kehityksessä mukana tässä joudumme myös asettamaan kysymyksen siitä millaisia uusia vaatimuksia jakamistalous asettaa sosiaaliturvalle suomella on myös hyvät mahdollisuudet tulla johtavaksi maaksi kiertotaloudessa maaksi jolla on merkittävä rooli eurooppalaisessa tulevaisuuskeskustelussa kyse voi olla jätehuollosta älykkäistä ratkaisuista kierrätyksessä kestävästä elintarvikeketjusta ja biotalouden kierrosta tutkimuksella ja innovaatioilla luodaan edellytyksiä yrityksille jotka etsivät meille niin tärkeitä vientimahdollisuuksia kiertotalous ja meidän kansalliset ja kansainväliset ilmastovelvoitteemme käyvät käsi kädessä mitä parempia ja pitkäikäisempiä

arvoisa puhemies tulevaisuuden työelämä sen näemme jo nyt tulee merkitsemään sitä että yhä useammat kansalaiset tulevat työllistämään itse itsensä meidän tulee helpottaa yksinyrittäjien tilannetta ja kannustaa heitä myös yksinyrittäjillä ja pienyrittäjillä tulee olla oikeus sosiaaliturvaan tätä sosiaalista turvaverkkoa on laajennettava myös pienyrittäjän asema on on otettava huomioon hallitus on nyt päättänyt lähteä hahmottelemaan sosiaaliturvan kokonaisuudistusta nykyisessä työelämässä nyt ja jatkossa tapahtuvat muutokset pakottavat meidät tarkistamaan näkemyksemme työstä eri aloilta digitalisaation myötä vapautuvat resurssit voidaan kanavoida muille aloille joilla ihmistyötä ei voida korvata ihmisen työpanosta tullaan tarvitsemaan myös asioissa joita emme vielä tänään osaa kuvitella meidän on tarkistettava tapamme mitata talouskasvua ja hyvinvoinnin kasvua koska bruttokansantuote ei enää ole väline joka antaa oikeaa tai ainakaan kokonaiskuvaa todellisuudesta kiitos

arvoisa herra puhemies tämä erittäin hyvä ja rehellinen kuvaus nykytilanteesta ja samalla se myös pakottaa katsomaan kohti tulevaisuutta valtioneuvoston selonteossa puhutaan työelämän ja työnteon suuresta murroksesta selonteon ydinkysymys kuuluu mitä tehdään kun koneet vievät meiltä työt ja työpaikkojen mukana yhteiskunnan verotulot huoli ei ole tuulesta temmattu tänä päivänä on nähtävissä miten perinteiset vakinaiset työsuhteet vähenevät ja miten työelämä muuttuu yhä pirstaleisemmaksi hyvä muistutus tästä saatiin aiemmin tällä kaudella kun eduskuntaan tuotiin kansalaisaloite nollasopimuksista kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän mielestä on tärkeää puhua tulevaisuuden muutoksista ja etsiä keinoja erityisesti eriarvoistumiskehitykseen samalla on hyvä muistaa että ihmiskunta on aiemminkin elänyt samanlaisissa tunnelmissa kuin nyt uudet koneet ja uudet keksinnöt ovat historian aikana useampaan otteeseen muokanneet yhteiskuntia ja työnteko on muuttanut muotoaan parahdus koneet vievät meidän työt on kuulunut useammin kuin yhden kerran ihmiskunnan historiassa vanhojen työtehtävien poistuessa on kuitenkin aina syntynyt myös uusia mahdollisuuksia ja uusia työpaikkoja robotiikan ja automaation kehitys tulee muuttamaan yhteiskuntaa perusteellisesti useat työtehtävät häviävät ja loppujenkin työnkuvat muuttuvat emme voi kuitenkaan jäädä pelkäämään muutosta vaan meidän tulee tarttua kehitykseen kehityksen mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin juuri nyt on tärkeää panostaa koulutukseen tutkimukseen ja kehittämiseen vain osaamisella asiantuntijuudella ja yritteliäisyydellä maamme voi päästä hyötymään kehityksestä ja sen tuomista uusista liiketoimintamahdollisuuksista arvoisa puhemies valtioneuvosto maalaa selonteossaan kahdenlaista tulevaisuudenkuvaa toisessa älykkäät robotit syrjäyttävät ihmiset työelämästä minkä seurauksena kasvavat työttömien massat ajautuvat köyhyyteen toisessa tulevaisuudenkuvassa koneet tekevät kaikki ikävät työt samalla ihmiset pystyvät keskittymään itsensä kehittämiseen ja ongelmien ratkomiseen verkostoituneessa ja hyvinvoivassa maailmassa kauhuskenaarion ja utopian välimaastosta löytynee kuitenkin se todellinen kuva tulevaisuudesta työelämä tulee väistämättä muuttumaan yhä epäsäännöllisemmäksi selonteossa todetaankin että pirstoutunutta ja epäsäännöllistä työtä seuraa pirstoutunut ja epäsäännöllinen toimeentulo työpaikkojen mahdollinen väheneminen vaikuttaa myös kulutuskysyntään onko edessä pysyvä sopeutuminen maailmanlaajuiseen bruttokansantuotteen laskuun onko edessä pysyvä kulutuksen lasku nämä seikat johtavat todellisiin haasteisiin hyvinvointiyhteiskunnalle sosiaaliturvaa täytyy kehittää joustavammaksi myös perhevapaita ja lasten päivähoitoa tulee kehittää niin että huomioidaan muuttuvan työelämän mukanaan tuomat haasteet kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on pohtinut näitä suuria kysymyksiä emme ole kuitenkaan tyytyneet vain pohtimaan vaan olemme tuoneet omia ratkaisuehdotuksia joilla nämä haasteet voidaan voittaa kristillisdemokraattien kannustava perusturva malli vähentäisi merkittävästi kannustinloukkuja ja tekisi kaikesta työnteosta kannattavaa perhevapaamallimme taaperobonus taas lisäisi perheiden valinnanvapautta lastenhoidon järjestämisen suhteen arvoisa puhemies maailma muuttuu kiihtyvällä vauhdilla pelkäämällä muutosta ja pitämällä kynsin ja hampain kiinni vanhoista rakenteista ja työnteon muodoista tulemme ennemmin tai myöhemmin jäämään kehityksen jalkoihin meidän tulee tarttua rohkeasti teknisen kehityksen tuomiin mahdollisuuksiin mikäli haluamme hyötyä muutoksesta meidän tulee panostaa osaamiseen samalla tulee huomioida kehityksen tuomat haasteet eriarvoistumiselle tuloerojen kasvulle ja työelämän pirstoutumiselle näihin haasteisiin pitää vastata kehittämällä sosiaaliturvaa ja yhteiskunnan palveluita joustavammiksi ja kannustavammiksi

tässä vaiheessa käymme pienen debatin ja ensimmäisen puheenvuoron käyttää pääministeri

arvoisa herra puhemies kiitoksia jokaiselle ryhmälle erittäin hyvistä rakentavista puheenvuoroista tätä keskustelua meidän pitäisi varmaan käydä enemmänkin tässä salissa muutama sana tästä prosessista tästä eteenpäin ja ja sitten muutamia huomioita ryhmäpuheenvuoroista ensinnäkin tämä selonteon mietintö ilmeisesti valiokunta valmistautuu syksyn aikana tekemään sen toivottavasti silloin saamme vahvistetun jaetun ymmärryksen työn työn murroksesta mitä tähän saakka on tapahtunut vttn johdolla on käyty läpi kahdeksankymmentä tulevaisuutta luotaavaa tutkimusta selvitystä ja raporttia tämän pohjaksi jaetun ymmärryksen rakentamiseksi on ollut noin neljäkymmentä tapahtumaa työpajaa kokousta tai keskustelutilaisuutta kolmekymmentä asiantuntijatapahtumaa on on syventänyt tätä tätä ymmärrystä kansliapäälliköt käsittelivät tätä kahdeksas päivä toukokuuta ja hallituksen strategiaistunnossa tämä oli kahdeskymmenestoinen päivä toukokuuta sitten meillä on suomiareenassa mielenkiintoinen avoin tulevaisuusvaliokunnan istunto jossa käsitellään tätä asiaa oliko se kymmenes seitsemättä mutta joka tapauksessa se on myöskin hyvä paikka sitten käsitellä tätä julkisesti toisen osan valmistelua aloitetaan jo kesän aikana nyt on tavoitteena saada siis jaettu ymmärrys tästä työn murroksesta toisessa osassa olisi mielenkiintoista yrittää löytää niin ikään yhteinen ymmärrys vision tasolla sen pohjalta pystymme sitten varautumaan tuleviin toimiin täälläkin viitattiin lainsäädännön haasteisiin mitä meillä edessä on myöskin muut pohjoismaat ovat sitoutuneita toimimaan tässä hyvässä yhteistyössä rakentamaan tälle muutokselle myöskin yhteistä lainsäädännön pohjaa no sitten onko tässä lähestytty uhkien vai mahdollisuuksien kautta sanoisin että tämä on ehdottomasti meille mahdollisuus mahdollisuuksia korostetaan mutta meidän pitää muistaa että tässä selonteossakin arvioidaan että tarvitaan noin neljän prosentin bktn kasvu nykyisten työpaikkojen säilyttämiseen kun nyt nyrkkisääntönä on että vähän reilu prosentti riittää nykyisten työpaikkojen säilyttämiseen ja pari prosenttia kasvua rupeaa sitten jo taittamaan työttömyyttä no onko tämä neljän prosentin kasvu sitten tavoitteena se riippuu siitä mistä tämä kasvu rakentuu työ ei katoa sitä selonteko ei suinkaan väitä työn luonne sillä lailla kuin se tällä hetkellä ymmärretään tulee muuttumaan sitten uuden työn ja yrittäjyyden synnyttämisen perään kun kuulutetaan niin niin ehkä rohkeuden puutteesta puutteesta tätä hallitusta ei ole moitittu toivottavasti saamme tukea noille rohkeille päätöksille ehdotuksille jotka tekevät tälle uudelle työlle ja sen murrokselle tilaa ja myöskin työelämälle joustoja sitten muutama huomio kaupunki maaseutu vastakkainasetteluun pikemminkin digitalisaatio tulee mahdollistamaan työnteon paikasta riippumatta minusta meidän pitää pitää huoli että koko suomessa on myöskin tätä tätä varten hyvä infra jota voimme ylläpitää olen samaa mieltä vasemmistoliiton ryhmäpuheen kanssa vanhat mittarit eivät toimi bkt ei ole enää paras mahdollinen mittari ainakaan hyvinvoinnin mittaamiseen ehkä ironista on että tässä onnellisuusmittarissa joka on kansainvälinen mittaus bkt per

sen merkitys ei vielä ole kovin suuri vapaus valita työpaikka työaika työtoverit mutta vastapainona sitten epävarmuus tämä on tämä kysymyksenasettelu aihe koettiin täällä kaikissa puheenvuoroissa tärkeäksi ymmärrän myös että tämä poikkeuksellinen kaksivaiheinen selonteon tekemisen tapa sai hyväksynnän toivon aktiivista aktiivista paneutumista ja keskustelua kesän ja syksyn aikana se antaa hyvän pohjan tälle toiselle osalle missä päästään sitten keskustelemaan myöskin ratkaisuista

arvoisa puhemies myös minä kiitän rakentavasta keskustelusta tässä salissa ihan eri fiilinki kuin tässä aikaisempina päivinä katsomme tulevaisuuteen kun nyt tulevaisuusvaliokunta tekee tästä mietinnön ja sitten tyv stv ja siv antavat lausunnon niin tietenkin tuvlla on mahdollisuus pyytä lausuntoja myös muilta valiokunnilta ja näkisinkin että tuv käyttäisi tämän mahdollisuuden koska tämä on iso asia meillä tulevaisuuden tulevaisuuden osalta tuossa pääministeri toikin jo esille minkälaisia uusia malleja malleja on tulossa mutta kysyn kuitenkin onko sormiharjoittelua jo tehty tämän sosiaalipuolen verkon osalta myös sitten verotuksen osalta toisaalta toitte jo esille tämän että bktn bktn bruttokansantuotteen rinnalla tulisi olla toisenlaisia mittareita mitä ne voisivat olla me pohdimme tulevaisuusvaliokunnan mietinnössä aika syvälle näitä mittareita ja voisimme olla myös apuna siinä tämänkin asian johdosta

arvoisa puhemies minäkin haluan yhtyä pääministerin ja edustaja pirttilahden näkemyksiin siitä että puheenvuorot ovat olleet poikkeuksellisen rakentavia ehkä politiikka on tulevaisuudessa helpompaa mene ja tiedä arvoisa pääministeri kuten puheessani totesin kahdeksan kymmenestä maailman suurimmasta start up yrityksestä olisivat lähes laittomia suomessa tämä kertoo siitä että lainsäädäntömme ei ole tarpeeksi ketterää uusille teknologisille ratkaisuille tulevaisuusvaliokunta on kehittänyt työkalua joka mahdollistaa uusien teknologioiden tunnistamisen jo ennen kuin ne ovat todellisuutta tämä voisi helpottaa lainsäätäjien työtä koska voisimme jo ennalta raivata tilaa uusien teknologioiden syntymiselle täällä suomessa jostain syystä tähän mahdollisuuteen ei ole vielä valtioneuvoston puolelta tartuttu eikö nyt olisi hyvä aika ottaa tämä työkalu käyttöön

arvoisa puhemies on paikallaan yhtyä kiitoksiin tämän keskustelun rakentavuudesta jos tätä keskustelua tai keskustelun tyyliä pitää merkkinä tulevaisuudesta niin sehän näyttää oikein hyvältä nyt tämän selonteon jatkotyöstön osaltahan on todella tärkeää että tässä valiokunta käynnistää tämmöisen laajan jatkotyöstön mihin osallistetaan laajasti eri eri tahoja pohtimaan näitä kysymyksiä ja varsinkin hakemaan näihin ratkaisuja kun tämä keskustelu on näin ratkaisukeskeistä ja hyvähakuista ollut täällä tänään niin on paikallaan toivoa että ne ajatukset joita tämä tulevaisuusselonteko virittää ja toivon mukaan myös löydämme sellaisia yhteisiä ratkaisuja sitten myös näkyisivät tehdyssä politiikassa koska tämähän on yhteinen tavoite ja toivon mukaan me tätä yhteistyössä viemme eteenpäin yli hallitus oppositio rajojen

kuten tässä tulevaisuusselonteossa todetaan työssä tarvittava osaaminen vanhenee nykyään nopeasti tulevaisuudessa vieläkin nopeammin yhä useampi joutuu tai pääsee opiskelemaan työuransa aikana toisen tai kolmannen ammatin mutta mitä tekee suomi rajoittaa korkeakouluopintojen opintotukikuukaudet yhteensä viiteenkymmeneenneljään kysynkin miten tämä sopii yhteen tässä tulevaisuusselonteossa esiin nostettujen osaamisen jatkuvien päivittämistarpeiden kanssa tai valmisteleeko hallitus jo toisten tutkintojen opintotuen ehtojen uudistamista

arvoisa puhemies tilanne yhteiskunnassa on muuttunut viimeisen kahden vuoden aikana voimakkaasti ja olemme tarvinneet poikkeuksellisia neuvottelutaitoja ja kykyjä kun sopeutamme koko yhteiskuntaa kaikkiin näihin rakennemuutoksiin ja haasteisiin joita olemme kohdanneet haluaisin tiedustella herra pääministeriltä hallitus kokenut

muut tahot ovat valmiita keskustelemaan näitten haasteiden ratkaisemisesta viittaan tässä siihen että muun muassa puhuimme kaupunki haja asutusalueiden vastakkainasettelusta mutta myös ammattiyhdistysliikkeet elinkeinoelämä pääministeri ja hallitus ovat tavanneet kaikkia näitä tahoja tiedustelisin onko henki ollut hyvä vai missä vielä meillä on parannettavaa

aiempaan puheeseeni liittyen tuohon metsäteollisuuden rakennemuutokseen täytyy kertoa sellainen aikalaiskertomus että jopa omana alakouluaikanani metsuri oli vielä täysin olemassa oleva ammatti silloin kahdeksankymmentä luvulla tehtiin ammatinvalinnan testejä tietokoneilla ja muistan saaneeni suositusammatikseni juurikin metsurin jälkikäteen miettien tekoäly siinä ohjelmassa taisi olla vähintäänkin tämän ievan tasolla ja tulkitsi tuntojani oikein koska taisin vastata kysymyksiin niin että haluan työskennellä yksin ja ruumiillisessa työssä siitä on tultu monessa suhteessa pitkä matka tähän pisteeseen kun toimenkuvani tällä hetkellä poikkeaa kuitenkin metsurista ehkä tästä voisi poimia kuitenkin sen vakavan opetuksen että työnkuvan muuttumista niin yhteiskunnan kuin yksilön tasolla on vaikea ennakoida kuitenkin kaikki työ on arvokasta ja opettaa tekijäänsä sitä työtä tulee tehdä mikä kulloinkin on saatavilla ja luterilainen työmoraali on syytä pitää kunniassa tulevaisuudessakin

asia josta tämän talon pitäisi kantaa huolta ja niin kuin me tästä salista näemme sillä ei ole meidän järjestelmässämme sitä prioriteettipaikkaa joka sillä pitäisi olla tosiasia on että meidän päätöksentekojärjestelmämme nyt en syytä pelkästään hallitusta koska minun mielestäni tässä on kysymys laajemmasta kulttuurisesta ongelmasta on tällä hetkellä keskittynyt ratkomaan kymmenen vuoden takaisia ongelmia me tunaamme vuosikausia kahdeksan minuutin työajan pidentämisen kanssa samaan aikaan kun merkittävällä osalla kasvavalla osalla suomalaisia ei ole työaikaa enää lainkaan

arvoisa puhemies aivan kuten pääministeri sanoi uudet teknologiat ja tämä murros tuovat mukanaan mahdollisuuksia jotta niitä mahdollisuuksia pystytään hyödyntämään tai jopa tekemään innovaatioita niin niin tarvitsemme tarvitsemme hyvän koulutuksen ja laajan sivistyksen ja minusta tähän olisi syytä panostaa entistä enemmän kysyisinkin miten hallitus näkee tämän asian miten tästä haasteesta selvitään eikö meidän meidän pitäisi lisätä panostuksia juuri koulutukseen ja tutkimukseen

toisena kysymyksenä yhdyn edustaja pirttilahden

mitä muita mittareita mittaamaan sekä taloutta että että hyvinvointia hallituksella on on kokeilussa tai kehitteillä

arvoisa herra puhemies tämä keskustelu on erityisen suuri kohtalonkysymys suomelle koska edes nyt ei keskituloinen henkilö meinaa tulla toimeen pääkaupunkiseudulla omilla työtuloillaan sen korkean elinkustannustason tähden joka täällä on syntynyt samaan aikaan suomi on euroopan nopeimmin vanheneva kansa jonka syntyvyys on myös erittäin alhainen on ihan oikein kysyä onko suomesta tulossa euroopan eläkeläiskylä jossa huippuunsa koulutetut ihmiset elävät perustulolla pohtien köyhyyden ongelmia näin ei pitäisi olla ja sen takia odotan innolla jatko osaa tähän mitkä ovat nämä luovat ratkaisut millaisen elämän saa sillä työllä jota on tarjolla käytämme elämästämme yli kolmekymmentä prosenttia sellaiseen tekemiseen jonka tarkoitus on tuottaa meille mahdollisuus turvata oma toimeentulomme työn vaihtosuhde näyttää tällä hetkellä muuttuvan negatiiviseksi vaikka olisi kaksi työtä niin tuntuu että se ei meinaa riittää suomessa enää elämiseen eli meillä on hyvin monisyinen paketti tässä edessämme pohtia miten näitä elinkustannuksia lasketaan tai onko tässä edessä peräti sellainen aika jossa tyydymme vähempään elintasoon olin eräässä seminaarissa jossa kysyttiin

arvoisa herra puhemies ilahtuneena seurasin sitä että pääministeri on henkilökohtaisesti niin kiinnostunut tästä aihealueesta ja ja on tätä selontekoa vienyt vahvasti eteenpäin se lupaa hyvää tulevaan mielestäni se kaksijakoinen toimintatapa että tämä selonteko on jaettu kahteen osaan on asian vakavuus huomioiden hyvinkin perusteltua toivoisin että jatkossa kun kun selonteosta saamme sitten mietinnön voisitte hallituksessa miettiä jonkinlaista käytännön työkalupakkia siihen miten sitten niitä selonteon ajatuksia voitaisiin omalta osaltaan viedä osaksi esimerkiksi teidän budjettimenettelyänne olisi varmasti hyvä että saisimme jo tällä hallituskaudella aikaan konkretiaa näissä kysymyksissä

herra puhemies kun perehtyy tähän asiakirjaan joka on edessämme kollegoiden puheenvuoroihin täällä ja erityisesti pääministerin innokkaaseen ja osaavaan puheenvuoroon kahteenkin puheenvuoroon tulee vakuuttuneeksi että keskustelu työn murroksesta on äärimmäisen tärkeää melkein

kun lapio ja kirvestyöstä olemme siirtyneet digi ja

muistaa se huolehtiminen meidän vähempiosaisista koska on suuri vaara että tulonmuodostuksessa tulevaisuudessa yhtiöiden ja ja sen työn osaavien palkkaa saavien ihmisten joukossa on paljon jälkeensä ne jotka eivät niitä töitä hallitse se on hyvin keskeinen asia tässä asiassa joka on erittäin hienosti ja hyvin pureskeltu tänne ja valmisteltu tässä selonteossa

puhemies suomen menestys ja työn murros edellyttävät ymmärrystä siitä että emme enää elä agraariyhteiskunnassa jossa nainen oli kotona naisilla on oma työ oma ura omat tulot ja oma eläke siksi tukevasti tukevasti menneisyyteen jämähtänyt perhevapaajärjestelmämme kaipaa pikaisesti uudistamista jotta mahdollisuuksien tasa tasa arvo niin työelämässä kuin vanhemmuudessa voi toteutua nykyinen järjestelmä käytännössä kannustaa naisia pitkiin poissaoloihin työelämästä se ei myöskään parhaalla tavalla tue isien tasavertaista vanhemmuutta eikä käytännössä mahdollista osa aikatyön tekemistä

arvoisa puhemies toivottavasti tämä tulevaisuusselonteon ensimmäinen osa herättää laaja alaista keskustelua sillä me tarvitsemme juuri nyt monialaista moniäänistä monitoimijaista ja monitieteistä keskustelua työn tulevaisuudesta ja siitä millaisen tulevaisuuden suomelle ja suomalaiselle haluamme

hyvin erilaisia asioita ja tätä näkökulmaa tämä tilannekuva ei huomioi mielestäni riittävästi mitä mieltä pääministeri on tästä asiasta

arvoisa puhemies myös maaseudulla on oltava tulevaisuus itä suomen piispa jolkkonen oli

tulevaisuusvaliokunnassa ja oli erittäin mieluisaa kuulla kuinka hän oli huolissaan maaseudulla elämisen edellytyksistä ja siellä pärjäämisestä jaan huolen piispa jolkkosen kanssa on huolehdittava tulevaisuudessa että myös jotka vielä syrjäseudulla asuvat susien kanssa on turvattu sosiaali ja terveyspalvelut ja että kulkuyhteydet asutuskeskuksiin ovat kunnolliset

puhemies niin kyllä täsmälleen näin meidän täytyy saada työn kokonaisuudistus aikaan minun käsitykseni mukaisesti se muodostuisi siten että saamme palvelutaloutemme digitalisaation avulla uuteen aikaan siis alustatalouden välityksellä voimme pilvipohjaistaa oppimista elikkä siis oppiminen palveluna lohkoketjupohjaisia innovaatioita täytyy edistää eli siis sopimuksia sopimuksia voimme tehdä lohkoketjutekniikalla etätyö palveluna ja keinoäly palveluna ennen kaikkea tämä keinoäly palveluna tulee olemaan tulevaisuudessa todella iso asia elikkä aiaas on se lyhenne tämä hallituksen tekoälyohjelma äly on tekoja on todella hyvä ja sitä täytyy edistää kaikin mahdollisin tavoin uskoisin että tämä tekoäly itsessään muuttaa käsitystä suomesta työstä kaikesta siitä mitä me tiedämme kaikista

edustaja kontula sanoi että tämä työnmurroskeskustelu on ihan siinä ilmastonmuutoskeskustelun rinnalla tärkeydessään olen aivan samaa mieltä yhtä järeästä asiasta on kysymys vaikutuksiltaan yhteiskuntaamme me saamme varautua siihen ja olemme jo kokeneet sen että ihminen ihminen elämässään käy monta työuraa ja monia töitä läpi ja se muun muassa vaikuttaa siihen millainen on tämän suomemme koulutus ja opetus ja osaamisjärjestelmä tulevaisuudessa että se pystyisi antamaan riittävän laveapohjaisia valmiuksia kohdata aina tämän uuteen työhön valmistautumisen uuden työn vastaanottamisen ja ihan sama heijastusvaikutus on myös tähän sosiaaliturvapuoleen kysyn herra pääministeri meidän nuoremme taitavat olla kiinnostuneita enemmän ja enemmän yksinyrittämisestä minkälaisia näköaloja tämä teissä herättää kun puhutaan tästä työn murroksesta

herra puhemies kaupungistuminen on paitsi globaali ilmiö myös trendi joka on suomessa jatkunut pitkään ja tuntuu vain voimistuvan seitsemän kymmenestä työpaikasta on neljällätoista suurimmalla kaupunkiseudulla uusista asunnoista yhdeksänkymmentä prosenttia rakennetaan kaupunkiseuduille tai niiden läheisyyteen kysyn pääministeriltä miten näette tämän ajatuksen joka meillä on ollut tämmöinen valtavirta että pidetään koko suomi asuttuna missä määrin meidän kannattaa pitää siitä kiinni ja missä määrin siitä kiinni pitäminen saattaa heikentää bruttokansantuotteen ja työnkuvan muuttamisen mahdollisuuksia niitä mahdollisuuksia joita ehkä kaupungistuminen nopeutettuna voisi edistää eli näihin kysymyksiin ja suuntauksiin pyydän pääministerin vastausta

puhemies selonteko käsittelee työn murrosta ja se on varsin monipuolinen siinä kyllä hyvin positiivisesti suhtaudutaan ja nähdään ennen kaikkia mahdollisuuksia työn murroksessa itse olen huolissani siitä miten käy heille jotka eivät välttämättä pysy muutoksessa mukana vaikka uudelleen kouluttamista totta kai heille täytyy tarjota mutta jos sentyyppinen työ häviää häviää jota he he pystyvät tekemään mitä me näille ihmisille voimme tarjota tässä on nostettu esiin myös työn merkitys ja se että vapaaehtoistyö voi olla yksi ratkaisu mutta kannattaa muistaa että myös vapaaehtoistyö on on kasaantunut ja nimenomaan myös vapaaehtoistyön piirissä on selvä polarisaatio tapahtumassa niin että ne ihmiset jotka pärjäävät muutenkin ja menestyvät hyvin ovat myös toimeliaita ja ahkeria tekemään vapaaehtoistyötä mutta siellä ei välttämättä löydy paikkaa sitten näille jotka eivät löydä paikkaa työelämässäkään ja joiden on ehkä vaikeampikin tähän kannattaa kiinnittää huomiota

arvoisa puhemies puhun ehkä uhkista kun en ehtinyt lukea tätä selontekoa kuin muutaman sivun mutta ehkä kesälomilla selonteon mukaan työn murroksen seuraukset voivat olla valtavia mutta se ei tapahdu ihan pienellä aikavälillä selonteossa mainitaan että tekoäly on ehkä suurin yksittäinen muutosvoima se vapauttaisi ihmisen aikaa muuhun ja selonteon mukaan maailman talousfoorumin mukaan teollinen vallankumous hävittäisi kaksituhattakaksikymmentä lukuun mennessä yli viisi miljoonaa työpaikkaa ja tarvittaisiin maailmanlaajuisesti neljän prosentin talouskasvu että tämä työttömien määrä pidettäisiin tällä nykytasolla

arvoisa puhemies niin kuin tästä selonteosta käy ilmi niin joka päivä tulee uusia innovaatioita jotka muuttavat sitä todellisuutta jossa vielä eilen elimme yksi esimerkki nopeasta kehityksestä ja toiminnan muutoksesta on kuuluisa taiwanilaisyhtiö foxconn jonka tuotteisiin kuuluvat muun muassa iphonen ja ipadin valmistus viisi vuotta sitten yhtiö työllisti yksi pilkku kaksi miljoonaa ihmistä minkä lisäksi käytössä oli kymmenentuhatta siinä vaiheessa yhtiö päätti lisätä robottien lukumäärää ja nyt yhtiöllä on jo neljäkymmentätuhatta robottia käytössään siis maassa jossa henkilöstökustannukset ovat vain murto osa meidän tasostamme millaisen signaalin tämä antaa suomen kaltaiselle maalle minun on vaikea uskoa että paluuta perinteiseen suurteollisuuteen enää olisi meillä on vielä normeja jotka estävät kehitystä meillä on liikaa byrokratiaa ja pienyrityksiä kuormittavia yleiskuluja ja kysyn siksi pääministeriltä mitä kuuluu tällä hetkellä hallituksen normipurkutalkoille
arvoisat edustajat myönnän vielä debatin tässä vaiheessa vastauspuheenvuorot edustajille kärnä jaskari anttila honkonen laskujeni mukaan jokainen joka on pyytänyt on ainakin yhden vastauspuheenvuoron tässä keskustelussa

arvoisa herra puhemies täytyy aivan aluksi todeta tässä edustaja kiurun puheenvuoroon että se oli valitettavaa ja perusteetonta maaseudun ja kaupunkien vastakkainasettelua tällä tällä hetkellä kannattaa pohtia sitä että viimeaikainen tutkimus osoittaa myös esimerkiksi vihreiden puoluekokouksessa puhuttiin viisaita osmo soininvaara totesi että kaupungistumiskehitys on tällä hetkellä hallitsematonta koko suomen kansantalous hyötyy siitä että koko maa pidetään asuttuna ja pidetään huolta koko maan mahdollisuuksista mitä taas tulee tähän työelämän murrokseen niin useissa hyvissä puheenvuoroissa on todettu että digitalisaatio ja robotisaatio muuttavat molemmat maailmaa merkittävästi ja koko työ on murroksessa tulevaisuudessa tätä työtä ei välttämättä riitä aivan kaikille ja pidänkin täysin välttämättömänä että tässä maassa pohditaan perustulon käyttöönoton mahdollisuuksia olisinkin kysynyt pääministeriltä nyt kun hallitus on käynnistänyt perustulokokeilun niin olisiko siinä vaiheessa kun kokeilun tulokset tulevat julki meillä mahdollista pohtia parlamentaarisesti sitä millaista perustulojärjestelmää tämä maa tarvitsee

arvoisa herra puhemies avauspuheenvuorossa pääministeri myöskin heitti kysymyksen pitäisikö aidosti miettiä kuinka paljon tiettyjä vanhoja väheneviä työpaikkoja pitää yrittää säilyttää ja paljonko pitää luoda aidosti uusia työpaikkoja jotka ovat kasvavilla aloilla olisin kysynyt arvoisalta pääministeriltä kun katsoo esimerkiksi politiikkaa tai vaikka yritystukia ja sitä näkökulmaa mikä teidän tulkintanne on siitä paljonko on itse asiassa sellaisia tukielementtejä jotka jotka ovat pikkuhiljaa hiipumassa suhteessa siihen että olisi selvästi sellaisia elementtejä valtion toimesta jotka loisivat uutta työtä niille aloille jotka näyttävät olevan selvässä kasvussa
arvoisa arvoisa puhemies kysymys jaetusta ymmärryksestä työn murroksesta on tänä päivänä erittäin tärkeä ja ajankohtainen niin ajankohtainen niin kuin täällä on todettu nostaisinkin tässä esiin kysymyksen siitä kun ruotsissa on on onnistuttu diskuteeraamalla pitämään yllä työelämässä sellaista vuoropuhelua joka on estänyt sitten nämä konfliktit ja muut oikeastaan kysymys kuuluukin olisiko meidän syytä oppia jotain tästä ruotsin kulttuurista itselläni oli tilaisuus viikko sitten kuulla toimitusjohtajaa joka tekee työtään ruotsissa ja hän kertoi tästä kuinka hyvin se käytännössä toimii ja kuinka hyvin informaatio silloin kulkee myöskin työnantajalta työntekijöille edustaja vikman nosti täällä esille perhevapaauudistuksen se tarvitaan sitä pitää kehittää mutta meillä varmaan on vähän eri lähtökohta kun kokoomuksen mallissa lähdetään siitä että ensisijaisesti naisten pitää käydä töissä ja keskusta lähtee siitä että perheillä pitää olla valinnan oikeus ollaanko työssä vai ollaanko kotona hoitamassa lasta se on ihan oma valinta perheille ja sitä ei saa poistaa

oikaista olennainen tieto siitä että kokoomuksen mallissa

siis perhevapaamallissa erinomaista on juuri se että se ei poista keneltäkään mahdollisuutta hoitaa lasta kolmevuotiaaksi asti kotona niin kuin nykyinen kotihoidon tuki sen mahdollistaa sen sijaan meidän mallimme tuo paljon lisää joustavuutta ja valinnanvapautta perheiden arkeen nimenomaan sitä perheet tässä tilanteessa nyt tarvitsevat perheet tarvitsevat myös sitä että isillä on nykyistä paremmat mahdollisuudet jakaa vanhemmuutta tasavertaisesti ja toisaalta mahdollisuuksien tasa arvo

puhemies edustaja vikmanin kanssa ollaan siitä samaa mieltä että tarvitaan erilaisia vaihtoehtoja tähän pöytään tarvitaan sitten myöskin työmarkkinajärjestöt koska meidän pitää pystyä mahdollistamaan osa aikatyön käyttö jatkossa koska se on ruotsissakin osoittautunut erinomaiseksi keinoksi sen takia ruotsissa naiset käyvät enenevästi töissä siis erilaisia työaikamalleja mukaan lukien myöskin osa aikatyö yhdessä pitää niitä kehittää ja on hyvä että naisilla ja perheillä säilyy edelleen se valinnanvapaus
vielä edustaja honkonen ja hänen jälkeensä pääministerille vielä semmoinen neljä minuuttia sitä ei täällä kirjoissa ja kansissa taida olla mutta kompromissi neljä minuuttia

työn muuttuminen on ollut koko ajan tapahtuva asia kun katsomme katsomme historiaa taaksepäin ja se jatkuu edelleen varsinkin suorittavan työn väheneminen on jatkunut viime vuosikymmeninä koko ajan ja ja se tuntuu edelleen kiihtyvän tässä selonteossa ennakoitiin sellaistakin mahdollisuutta että iso osa työvoimasta tulisi jatkossa olemaan työn ulkopuolella se on mahdollista en pidä sitä mitenkään toivottavana skenaariona mutta se on sellainen asia että se aiheuttaa kyllä ennennäkemättömiä paineita paineita yhteiskuntapoliittisia paineita ja sosiaalisia paineita on löydettävä ne vastaukset ja keinot millä nämä ihmiset saadaan sidottua osaksi yhteiskuntaa kun tähän asti työ niin kuin ennen sanottiin työ on miehen ilo ja kunnia ja tietysti naisenkin oli se millä yhteiskuntaan sitouduttiin ja millä yhteiskunnassa oltiin mukana mutta jos tämä muuttuu pysyvästi eikä ole enää ole enää kaikkien todellisuutta niin olemme kyllä isojen kysymysten äärellä siinä mitä meidän

neljässä minuutissa edustaja pirttilahti mielestäni tulevaisuudessa meidän pitää löytää tämmöinen yhdistelmä sosiaaliturvaa ja työtuloa edustaja wallinheimo lainsäädäntömme ei todellakaan ole ketterää ja tätä tulevaisuusvaliokunnassa kehitettyä teknologian ennakointityökalua tulen suosittamaan temille käyttöönotettavaksi edustaja räsänen politiikkaratkaisuja tässä haetaan ja haetaan niihin myöskin sitoumusta yli oppositio hallitusrajojen

kun ruvetaan puhumaan niistä ratkaisuista edustaja mäkelä aivan samaa mieltä kaikki työ on arvokasta edustaja kontula ihan samalla tavalla rinnastan tämän ekologisen muutoksen ja työn murroksen samalle tasolle ja samaa mieltä olen myöskin siitä että se ei saa arvoistaan roolia meillä

sitten näistä toimista meidän pitää katsoa nyt kahdenkymmenen vuoden päähän kysymys on siitä muutoksesta ja tärkeintä nyt olisi että mennään oikeaan suuntaan edustaja blomqvist koulutukseen panostamisesta olen samaa mieltä kuka sen maksaa ja miten se tapahtuu jatkossa minä minä uskon että se on niin kuin tuossa totesin jatkossa osa meidän jatkuvaa työtämme ja myöskin vapaa aikaamme näistä uusista mittareista esimerkiksi kestävän kehityksen indikaattorit tulevat olemaan keskiössä edustaja

edustaja parviainen selonteon johtopäätökset otetaan huomioon sitten sitten toisessa vaiheessa työmarkkinaosapuolia koskevaan kysymykseen jo vastasin edustaja juhantalo otitte tärkeän näkökulman siitä että kaikki eivät pysty tässä uudentyyppisessä työssä olemaan mukana merkitystä on haettava muista asioista ja juho saaren työryhmä meillä keskittyy nyt erityisesti tähän näkökulmaan edustaja vikman olen samaa mieltä meillä on monia jäykkyyksiä ja tämä minkä mainitsitte on yksi niistä edustaja oinonen samaa mieltä maaseutukysymyksestä meidän on pidettävä huolta infrasta koko suomessa ja tämä on mahdollisuus myöskin maaseudulle edustaja vähämäki tekoälykommenttinne täysin samaa mieltä tulemme tekemään myöskin tekoälystrategian tämän hallituksen toimesta edustaja kääriäinen yksinyrittäminen on kasvussa sen edellytyksiä pitää parantaa on parannettu esimerkiksi itsensä työllistävien työttömyysturvaa päätettiin kehysriihessä parantaa edustaja kiuru mielestäni mielestäni tämä tuo mahdollisuuksia koko suomeen ja tämmöinen kaupunkien ja maaseudun vastakkainasettelu me emme tarvitse sitä vaan me tarvitsemme molemmat toisiamme minusta se on se on tässä hyvä lähtökohta edustaja mikkonen oikeastaan tämä juho saaren työryhmä toivottavasti tuo esittämäänne kysymykseen myöskin vastauksia edustaja mäkipää tämä on meillä verotukselle myöskin haaste niin kuin tuo selonteko toteaa edustaja östman normeja on liikaa hyvä uutinen on se että hallitus ei ei anna periksi vaan yli kahdensadan puretun normin jatkoksi tulee ainakin toiset kaksisataa edustaja kärnä minusta tämä perustulokokeilu sopii hyvin sen alustavien tulosten pitäisi olla jo silloin selvillä kun toista vaihetta mietitään edustaja jaskari yritystukiin pitäisi olla enemmän uusiutuvaa olen siitä samaa mieltä

arvoisa puhemies

kuvan tulevaisuuden työstä työpaikkojen katoaminen ei tarkoita työn katoamista tuhatseitsemänsataa luvulla höyrykoneiden ja sen jälkeen monien muiden innovaatioiden on pelätty vievän kaikki työpaikat mutta ne ovatkin luoneet uutta työtä nyt tarvitaan luovuutta ja kykyä nähdä uusia mahdollisuuksia mutta toisaalta valtiovallan on taattava riittävä rahoitus tieteelle tutkimukselle ja kehittämis ja innovaatiotoiminnalle jotta uusia innovaatioita on mahdollisuus mahdollisuus kehittää tuotteistaa kaupallistaa ja markkinoida tarvitaan myös keskustelua työn käsitteestä eli mitä työ on jos työ määritellään esimerkiksi yhteiskunnassa merkityksellisellä tavalla osallisena olemisen kautta niin tekemätöntä työtä on vaikka kuinka paljon kokemus merkityksellisestä paikasta yhteisössä ja yhteiskunnassa on tärkeää meille kaikille asia on merkityksellinen myös yhteiskuntarauhan kannalta ulkopuolelle jääminen estää yhteiskuntaan kiinnittymisen tätä pohdintaa tulisi juuri tässä ajassa käydä enemmän osittain tähän liittyen ihmettelenkin miksi osatyökykyisistä ei puhuta tässä raportissa lainkaan arvoisa puhemies kun puhutaan työstä niin yllättävän usein unohdetaan puhua ihmisestä ihminen nähdään helposti pelkästään välineenä johonkin ihmisen odotetaan sopeutuvan passiivisesti muutoksiin tämä tulee esille myös keskustelussa työn sisältöjen käytäntöjen ja organisointitapojen muutoksesta tässä keskustelussa korostetaan että työntekijän on oltava halukas jatkuvasti oppimaan uutta innovoimaan joustamaan liikkumaan ja verkostoitumaan työ ja vapaa aika sekoittuvat entistä enemmän keskenään eikä työtä hahmoteta työajan työpaikkojen ja työnantajien kautta tämäkin keskustelu on ikään kuin valmiiksi annettu ja kokonaan tuntuu unohtuvan kysymys siitä tämä ihmiselle hyväksi ihminen tarvitsee myös lepoa ja vapaa aikaa pari viikkoa sitten ilmestyi tutkimus jonka mukaan työssä käyvistä nuorista aikuisista siis kahdeksantoista viiva kaksikymmentäyhdeksän vuotiaista kaksikymmentäyksi prosenttia käyttää psyyken tai kipulääkkeitä parantaakseen työsuoritustaan tai jaksaakseen työelämässä ihmisen aivot eivät pysty tekemään montaa asiaa kerrallaan tai olemaan jatkuvasti työmoodissa vaikka meillä on sellainen harhaluulo jos ajattelee näitä psyyken tai kipulääkkeitä työnsä tehostamiseen käyttäviä nuoria aikuisia on suuri riski että he uupuvat työssä joutuvat sairauslomalle ja ennenaikaiselle eläkkeelle työn tulevaisuudesta puhuttaessa puhumme aivan liian vähän työhyvinvoinnista katsoin nykyisen hallitusohjelman ja huomasin että nykyisessä hallitusohjelmassa ei kertaakaan mainita sanaa työhyvinvointi ja se kertoo aika paljon raportissa puhutaan myös työnantaja työntekijä suhteen muutoksesta ja pysyvien työsuhteiden korvautumisesta entistä useammin erilaisilla silpputyön muodoilla työstä sovitaan paikallisesti työtehtävä kerrallaan tämän kehityksen ongelmat näkyvät jo nyt polarisaationa ja köyhyyden lisääntymisenä esimerkiksi lapsiperheköyhyyden kasvussa näkyy tällä hetkellä se ettei molempien vanhempien työssä käyminenkään auta enää perhettä köyhyydestä jos työ on silpputyötä meillä onkin ehdottoman tärkeää löytää sellaisia sosiaaliturvan malleja jotka toimivat tämän kaltaisessa työympäristössä riittävän tukevana siltana työstä toiseen joustava työstä toiseen siirtyminen edellyttää myös esimerkiksi kannettavien etuuksien olemassaoloa ja sosiaaliturvatilejä toisaalta on hyvä muistaa että tulevaisuudessakin on paljon pysyvää työtä ja näissä olosuhteissa pohjoismainen sopimiseen perustuva kulttuuri on auttanut pärjäämään kilpailussa pari viikkoa sitten ilmestyi armi mustosmäen väitöskirja jossa todetaan pohjoismainen työelämän laatu on euroopan parasta mutta kuinka kauan pohjoismainen malli sisältää hyvää työelämää tuottavia rakenteita ja instituutioita näitä hyviä käytäntöjä ei kannattaisi heittää kritiikittömästi pois

arvoisa herra puhemies

kohtuullista että huomioimme sen mitä ympärillämme tapahtuu ja mietimme niitä toimenpiteitä mitä kannattaa tehdä jotta tulevaisuus on sen näköinen kuin haluamme eli en esittänyt väitettä kaupungistumista vastaan tai sen puolesta enkä myöskään halunnut asettaa maaseutua ja kaupunkia vastakkain

nalle puh pohti strategiaa piirretyssä sarjakuvassa hän totesi ellemme tiedä mihin olemme menossa voimme joutua minne tahansa tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa mitä pidemmälle tarkastelu tarkastelu ulottuu sitä utuisemmaksi tulevaisuudenkuva muuttuu bill gates ennusti davosin talousfoorumissa kaksituhattaneljä että roskapostiongelma saadaan kuriin kahdessa vuodessa professori hannu h kari ennusti samoin vuonna kaksituhattaneljä että internet romahtaa vuonna kaksituhattakuusi en epäile näiden herrojen osaamista epäilen kykyämme ennustaa tarkasti tulevaisuutta silti kannattaa yrittää katsoa myös tulevaisuuteen liikkeelle kannattaa lähteä megatrendeistä niin kuin selonteossa on lähdetty digitalisaatio väestönkasvu kaupungistuminen ilmastonmuutos ovat niitä megatrendejä joita tässä selonteossa on mainittu työn työn murros on suuri haaste sitä pohditaan tässä selonteon ensimmäisessä osassa on arvioitu että maailmanlaajuisesti tarvittaisiin noin neljän prosentin vuosittainen kasvu pelkästään työttömien määrän pitämiseksi nykytasollaan samaan aikaan maailman väkiluku kasvaa kuitenkin nettona yli kahdellasadallatuhannella hengellä vuorokaudessa vuonna kaksituhattaviisikymmentä yksi pilkku kolme miljardia eli tuhatkolmesataa miljoonaa nykyistä enemmän se vastaa yli kahtasataakolmeakymmentä suomen väestöä aivan kestämätön kehitys

kohtuullisen perusteltu ennustus tältä pohjalta onkin että ilmastonmuutos väestönkasvu ja niitä seuraavat poliittiset epävakaudet romahtaneet valtiot pakolaisuus ovat edessämme samoin monella tapaa työhön liittyvät muutokset tulonjakomme yhteiskunnalliset rakenteemme päätöksentekomme normimme ja tavoitteemme perustuvat ajattelulle joka on menettämässä merkitystään monin osin kasvava tavarantuotanto ja bruttokansantuotteen kasvu eivät ole jatkossa niitä ydintekijöitä jotka ohjaavat toimintaamme

työn ja kulutuksen arvopohja on muuttumassa ihmistyö sinänsä ja sen tarve eivät tietenkään ole loppumassa

jos mietimme tulevaisuuden trendejä jotka monelta osin näyttävät lohduttomilta joskin mukana on myös paljon mahdollisuuksia tulevaisuus joka tapauksessa näyttää sumuiselta kannattaa kuitenkin pyrkiä välttämään ne huonoimmat vaihtoehdot ja skenaariot jotka johtavat onnettomaan kehitykseen onnellisuus ja tasapainoisuus eivät löydy tavarataivaasta meidän on pyrittävä välttämään ilmastonmuutos se on aivan kohtalonkysymys niin kuin on tässä keskustelun aikana tullut ilmi kohtuuton tuloerojen kasvu johtaa vääristymiin ja paineisiin jonka tuloksena saattaa olla paikallista tai jopa globaalista anarkiaa tulevaisuuteen kannattaa katsoa yksi keino on myös opiskella historiaa

arvoisa puhemies

ja innostuin siitä sen takia että se herättää paljon ajatuksia mutta ei anna valmiita vastauksia eikä näihin kaikkiin kysymyksiin sellaisia ole tässä on ollut mahdollisuus kaksi tuntia kuunnella tätä keskustelua ja minulla ei ole mitään kirjallista puhetta mutta ajattelin joitakin hajahuomioita esittää murros on minunkin mielestäni aina mahdollisuus eikä vain uhkien kasaamisen malli usein sanottua että muutoksen tulee olla aina myös työntekijöille turvallisempi vaihtoehto kuin paikallaan pysyminen ja tämä pätee myöskin työelämän muutoksiin tai elämään ehkä yleisemminkin ottaen tässä selonteossa ehkä olisi voinut käsitellä työn periaatteellista tarkoituksellista merkitystä syvemmin ajattelen itse että työ on ihmisille enemmän kuin vain keino tulla toimeen tämä näkyy myös muun muassa siinä mitä pitkittyvä työttömyys ihmisille tuo tullessaan vaikka ihmisarvoa ei saa mitata työllä niin työn tarkoituksellisuus osallisuus ja kiinnittyminen yhteiskuntaan ja yhteisöön ovat tärkeitä periaatteita tämä on jäänyt vähän ohueksi tässä selonteossa tästä myös eri mieltä työ muuttaa myös muotoaan ja osin irtoaa ajasta ja paikasta ja tavallaan se kiinnittyy näihin globaaleihin arvoketjuihin joista sitä työtä pitää poimia myös suomalaisten nämä tekemiset muodot muuttuvat nopeasti mistä täällä on paljon puhuttu sama ihminen voi lyhyessä ajassa olla kokoaikatyössä pätkätyössä koulutuksessa työttömänä ja silloin tuleekin olennaiseksi huolehtia niistä nivelvaiheista että ihminen pystyy siirtymään työn tekemisen muodosta toiseen turvallisemmin kuin nyt ja se vaatii koulutusta sosiaaliturvan tukemista tässä muutoksessa ja palvelujen järjestämistä ja muutosturvaa tarvitaan tällaista kokonaisuutta ja sellainen meiltä tässä suomessa puuttuu se on aika iso uudistus mutta jos kyettäisiin se tekemään ihmiset pystyisivät siirtymään luontevasti ja turvallisemmin työn muodosta toiseen työn murroksen ilmiöt ovat monenlaisia yksi niistä on se että meillä on tämmöinen hiipivä rakennemuutos viisisataa työpaikkaa keskimäärin häviää joka päivä ja melkein sama syntyy uusia digitalisaatio robotisaatio tekoäly kaikki tämä hävittää työtä mutta myös lisää työtä ja toivon mukaan tulevaisuudessa enemmän kuin hävittää ja se on välttämätön kehitys täällä on paljon puhuttu että tavallaan ja keskipalkkaiset ammatit vähenevät ja työ keskittyy niihin päihin on kyllä merkitystä jos se toteutuu kun keskiluokka maksaa suomen verot ja jos tavallaan tämmöinen keskiluokkainen työ hiipuu miten meidän verojärjestelmälle ja rahoituspohjalle käy tästä voisi puhua paljon näitä uusia ilmentymiä on on muun muassa se että yli sataviisikymmentätuhatta ihmistä työskentelee vähintään kahdelle työnantajalle tänäkin päivänä suomessa tullakseen ylimalkaan toimeen ja sitten se että tämmöisen alustatalouden joukkoistamistyön tekijöitten merkitys kasvaa näistä isoista periaatteista jotka liittyvät työhön haluaisin sanoa muutaman yksi on se että tämä meidän hyvinvointiyhteiskunnan konseptihan perustuu korkealle työllisyysasteelle yksi prosentti työllisyysasteessa tuo julkiseen talouteen kahdeksansataa miljoonaa hyvää että edelleenkin tämä hyvinvointiyhteiskunnan konsepti edellyttää erittäin korkeaa työllisyysastetta ja siitä olisi hyvä lähteä toinen asia joka tässä selonteossa tuli esille on se että tässä yritetään pohtia työn käsitteen laajentamista avartamista minusta työn käsitettä voitaisiin avartaa niin että työ ja oppiminen työ ja koulutus työsuhteessa liittyvät toisiinsa ja ovat osa työsuhdetta yksi tällainen ajatus olisi että laajennetaan työn käsitettä oppimiseen sitten tämä työllisyyden ja talouskasvun välinen suhde onko niin että pienemmällä talouskasvulla saadaan myöskin hyvä työllisyyskehitys kun meidän kuitenkin pitää kasvu irrottaa luonnonvarojen tuhlauksesta sitten ehkä se haastavin asia liittyy siihen miten me me yhdistämme

kuinka kiinteä työn ja toimeentulon suhde pitää tulevaisuudessa olla ja tähän liittyy keskustelu perustulosta ja muista asioista sitten ehkä lopuksi haluaisin sanoa viitaten ruotsin kokemuksiin että nykyaikaisessa työelämässä työelämä ei saisi olla demokratialta demokratialta aidattu alue tai vapaavyöhyke päinvastoin ihmisten osallisuutta ja vaikutusta työhön ja itse sen työn tekemiseen pitää lisätä suomessa työelämää tulisi demokratisoida jokaiselle autonomiaa itse työnsä tekemiseen mutta olisiko järkevää käynnistää myös hanke jossa työntekijöitten osallisuutta yritysten hallintoon lisättäisiin ja tällä tavalla poistettaisiin sitä että monen ihmisen luovuus alkaa vasta työpäivän jälkeen kun työ ei tarjoa luovuuden paikkaa

arvoisa puhemies

tulevaisuusselonteko nostaa esiin monia näkökulmia joita myös me vihreät olemme pitäneet esillä selonteon vahva viesti on että työn murros vaatii osaamisen jatkuvaa päivittämistä tästä me vihreätkin olemme muistuttaneet hallitusta moneen kertaan koulutusleikkausten yhteydessä tulevaisuudessa työn muuttuessa myös taloutta on ajateltava uudelleen yhä pienempi osuus kansantalouden tuloista saadaan työn verotuksesta siirtyminen työn verotuksesta haittojen verotukseen on välttämätöntä jo kansantalouden kestävyyden kannalta

palkasta ja eduista tinkimisen näkökulma on on jo vanhentunut samaa mieltä olemme me vihreät arvoisa puhemies työn muutoksen myötä tiedon merkitys kasvaa on arvioitu että tulevaisuudessa lähes kaikki länsimaissa asuvat tekevät tietotyötä samalla kasvaa myös koulutuksen merkitys elinikäinen oppiminen oppiminen muuttuu hyveestä välttämättömyydeksi tämän vuoksi koulutuksen laadusta ja resursseista on huolehdittava ja kaikille kaikille pitää taata mahdollisuus uudelleenkouluttautua kenties useammankin kerran elämänsä aikana valitettavasti hallituksen päätökset ovat olleet päinvastaisia koulutuksesta on leikattu ja alanvaihtoa on vaikeutettu näissä päätöksissä tarvitaan u käännöstä pelkkä tieto ei kuitenkaan riitä tulevaisuuden työelämässä tärkeämmäksi nousevat taidot yhdessä työskentely uuden oppiminen joustavuus kriittinen ajattelu itsensä johtaminen ilman näitä ei tulevaisuuden työelämässä pärjää tämä vaatii koulutusjärjestelmänkin uudistumista sen on pystyttävä takaamaan nämä perustaidot jokaiselle silloin laaja alaisuus ja monipuolisuus eivät ehkä olekaan opintopolulla heikkous vaan vahvuus vaikka tulevaisuuden työ on fyysisesti kevyempää ja puitteiltaan vapaampaa se voi samalla olla vaatimuksiltaan henkisesti nykyistä raskaampaa arvoisa puhemies tulevaisuuden työ on palapeli siinä ihminen kokoaa itselleen mielekkään kokonaisuuden palkkatyön yrittäjyyden freelancerhommien ja muiden työn muotojen yhdistelmästä työn pilkkoutuessa sama tapahtuu myös toimeentulolle

siitä seuraa kasvava syrjäytymisriski epävarmuus kasautuu työelämässä yhä enemmän samalle joukolle ihmisiä olemme kadottaneet kadottaneet lähes kahdeksankymmentätuhatta miestä pysyvästi työelämän ja opintojen ulkopuolelle ja määrä uhkaa kasvaa koko ajan sanotaan että tulevaisuuden työ on yhä enemmän merkityksen luomista usein ajatellaan sen tarkoittavan että perinteisen työn ulkopuolelle jäävät rakentavat elämälleen merkityksen monenlaisista paloista esimerkiksi vapaaehtoistyöstä

jotka voivat muutenkin parhaiten terveet korkeasti koulutetut ja elämäänsä tyytyväiset ihmiset moni matalammin matalammin koulutettu tai työelämän ulkopuolella oleva jää myös vapaaehtoistoiminnan ulkopuolelle työn keskittymisen myötä keskittyy myös hyvinvointi ja toimeentulo silloin eriarvoisuus lisääntyy arvoisa puhemies työn muutos tapahtuu vääjäämättä mutta hitaasti selonteossa kysytään pitäisikö luovaa tuhoa nopeuttaa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannalta sitä voisi joskus olla parempi jopa hidastaa selonteon mukaan työn murros ei pohjimmiltaan ole uhka vaan valtava mahdollisuus näin voi ollakin yhteiskunnan tasolla yksilön tasolla se voi joskus olla katastrofi kun selonteon toisessa osassa pohditaan ratkaisuja työn murrokseen niiden on oltava sellaisia joilla pidetään kaikki mukana

arvoisa puhemies maailma muuttuu tosiaan tällä hetkellä nopeammin kuin koskaan aiemmin ihmiskunnan historiassa suomalainen työelämä muuttuu maailman mukana suomalaisen työelämän rakenteet ovat jo nyt jääneet pahasti jälkeen työn kehityksestä ja tämä ilmenee korkeana työttömyytenä kun rakenteet eivät jousta työllisyysaste joustaa megatrendit kuten globalisaatio digitalisaatio ilmastonmuutos ja ja ikärakenteen muutos vaikuttavat työelämään jo nyt lähivuosina vielä paljon enemmän tämä selonteko ei olekaan niinkään tulevaisuusselonteko vaan kertoo jo nyt käynnissä olevasta murroksesta juomme jo nyt robotin lypsämää maitoa meidän vakuutushakemuksemme käsittelee algoritmi vaatteet ja kodinkoneet ostamme verkosta norjassa kotisairaanhoidon lääkkeet annostelee suomalainen jakelurobotti joka muuten ei tunnu kelpaavan meidän suomen kunnille tallinnassa pizzat tuo kotiin lähettirobotti meilahden naistenklinikalla tekoäly seuraa keskosten vointia meidän arvopapereitamme hoitaa meklarin oppiva algoritmi ja robottirekat laivat ja lennokit ne ovat jo testausvaiheessa tämän digitalisaation vaikutukset ovat dramaattiset sillä teknologia kehittyy lineaarisen asemesta eksponentiaalisesti uusi teknologia hyödyntää vanhaa esimerkiksi geenitekniikka hyödyntää tietotekniikan kehitystä ja robotiikka materiaalitekniikan kehitystä tulevaisuudentutkijat ovatkin todenneet että teknologia ja sen mukana yhteiskunta kehittyy seuraavien kahdenkymmenen vuoden aikana yhtä paljon kuin aiemman kahdensadan vuoden aikana yhteensä kaksisataa vuotta sitten tuhatkahdeksansataaseitsemäntoista eurooppa oli toipumassa vasta päättyneistä napoleonin sodista arvoisa puhemies kuten tässä selonteossa todetaan työ ja työn merkitys muuttuvat dramaattisesti jo lähivuosina suuri osa ammateista katoaa uusia syntyy ja vanhat muuttuvat samalla työ irtoaa ajasta paikasta ja työehtosopimuksista mutta mitä tekee suomi kikyttää työaikaa muutaman minuutin pidemmäksi kiky olisi voinut toimia kahdeksankymmentä luvulla mutta nyt se kertoo vain sen miten pahasti me olemme jääneet työelämän murroksesta jälkeen jos olisin taannoin tuotantotalouden perusopintojakson tentissä väittänyt että kansantalous pelastetaan pidentämällä työaikaa muutamalla minuutilla en olisi saanut kovinkaan kummoista arvosanaa arvoisa puhemies digitalisaatio mullistaa yhteiskunnan kaikki rakenteet perusteellisesti eikä ole itsestään selvää että suomen kaltaiset vanhat teollisuusmaat ovat kolmekymmentä luvun digitaalisia maita globaalissa kilpailussa vain nopeimmat maat pärjäävät toisia palkintoja ei ole jaossa vanha menestys voikin olla suomelle jopa kehityksen este suomalaisten asennetta digitalisaatioon kuvaa valitettavan hyvin vanha sanonta mikäs kiire tässä on valmiissa maailmassa kun ammattitaito vanhenee nopeasti meidän on päivitettävä koulutuksemme tutkinnoista elinikäiseen oppimiseen jatkossahan tutkinto on lähinnä lupa tulla jatkokoulutukseen ylläpitämään osaamistaan samalla on päivitettävä opintotukijärjestelmä maailmaan jossa ihmiset opiskelevat työurallaan kahteen tai useampaankin ammattiin tuore päätös rajoittaa korkeakouluopintojen opintotukikuukaudet viiteenkymmeneenneljään tutkintojen määrästä riippumatta ei edusta tulevaisuutta vaan menneisyyttä kun kasvavan osan lisäarvosta tuottavat tekoälyt ja robotit ihmisten asemesta meidän on päivitettävä verotuksemme työtuloverotuksesta lisäarvon verotukseen siitä riippumatta onko lisäarvon tuottanut ihminen robotti vai tekoäly nykyinen ihmistyön verotukseen keskittyvä verojärjestelmä rankaisee ihmistyötä ja kannustaa automatisoimaan työtä silloinkin kun ihmistyö olisi muuten kilpailukykyinen vaihtoehto kun ihmisten toimeentulo koostuu useiden eri tulojen silpusta meidän on päivitettävä sosiaaliturvamme perustuloksi osa työurastahan ollaan jo palkkatyössä osa yrittäjänä osa työttömänä osa opiskelemassa osa apurahalla osa sairaus tai kuntoutuspäivärahalla osa osa aikaeläkkeellä osa perhevapaalla ja osa omaishoitajana ei ihme että tarvehankintainen sosiaaliturva on jo nyt niin monimutkainen himmeli ettei sen kokonaisuutta hallitse kukaan kaikki nämä ja monet muut välttämättömät rakenteelliset muutokset on tehtävä nyt ei joskus tulevaisuudessa tämän tulevaisuusselonteon pitäisikin olla nimeltään nykyhetkiselonteko

arvoisa puhemies vielä muutama huomio tähän ansiokkaaseen keskusteluun tästä tulevaisuusselonteosta kun suomessa puhutaan tulevaisuudesta niin yleensä lyhyellä aikavälillä me yliarvioimme muutoksen vaikutuksia mutta vastaavasti pitkällä aikavälillä me aliarvioimme niitä tämä on se keskeinen tekijä mikä meidän tulisi keskustelussa ja tulevissa politiikkatoimissa huomioida että pystyisimme kiinnittämään huomiomme juuri näiden pitkän aikavälin muutosten ennakointiin ja sen muutoksen tarpeellisuuteen ja niihin toimiin joita meidän tulisi tehdä näin toimien voimme myös tehdä tästä muutoksesta paljon helpomman eri ihmisille sitten joita suomessa tulisi tehdä sen vuoksi että meillä tulevaisuudessakin olisi täällä työtä tarjolla ovat juuri niitä mitä tässä keskustelussa on hyvin nostettu esille ne liittyvät siihen että lainsäädännön tulee ensinnäkin mahdollistaa uuden työn syntyminen vero ja sosiaaliturvajärjestelmämme kaipaa muutosta ja myös työlainsäädäntömme on siinä samassa paketissa ja kaipaa uudistamista tässä hyvällä vuoropuhelulla uskon että pääsemme eteenpäin mutta keskeinen vaade tulevaisuuden työelämän ja työn murroksen kannalta on todella tämä koulutuspolitiikkamme tulevaisuus siinä haasteet liittyvät siihen miten yhä enenevässä määrin teemme mahdolliseksi jatkuvan oppimisen elinikäisen oppimisen määritelmää tulee laajentaa miten saamme oppimisen jatkuvaksi osaksi omaa työpäiväämme ja miten oma koulutusjärjestelmämme tukee tätä tavoitteenahan pitää olla osaamistason jatkuva nostaminen ja tässä meillä kyllä riittää haasteita

arvoisa puhemies ensinnäkin pyydän anteeksi edellisessä puheenvuorossani sanomaani väitettä ettei hallitusohjelmassa mainita lainkaan sanaa hyvinvointi edustaja kalmari ystävällisesti näytti minulle että kyllä siellä kerran mainitaan sana työhyvinvointi eli tämäkin virhe tuli nyt sitten korjattua kuten jo aiemmin sanoin niin tämä raportti on hyvä keskustelun herättäjä

mutta olisi ollut kenties hyvä korostaa että työelämän muutokset eivät ole vääjäämättömiä vaan niihin voidaan myös vaikuttaa poliittisesti ja institutionaalisesti ennakoinnin tehtävähän on luoda sekä positiivisia että negatiivisia skenaarioita ja sen jälkeen politiikan tehtävä on miettiä miten kielteisiä skenaarioita voidaan mahdollisimman paljon estää ja miten myönteisiä kohden edetä tunnelma tässä raportissa tulevaisuusselonteon ensimmäisessä osassa on kenties hiukan liikaa näitä uhkakuvia korostava tässä raportissa olisi voinut tuoda rohkeammin esille uuden työn syntypotentiaalia arvoisa puhemies pari sanaa vielä raportissa nostetusta kahdesta keskustelulinjasta joita yhteiskunnassa käydään toisistaan erillään vaikka kumpikaan ei yksin riitä tulevaisuuden hahmottamiseen myös pääministeri omassa puheenvuorossaan puhui tästä nämä keskusteluteemat ovat ensinnäkin työn merkityksellisyyteen liittyvä keskustelu ja toiseksi tuottavuuteen ja kilpailukyvyn kehitykseen liittyvä työn merkityksellisyys keskustelu on yksilökeskeistä keskustelua jossa korostuu erityisesti tietotyö tässä sanotaan usein että toimeentulo tulee useista virroista organisaatiot ovat väliaikaisia ja muuttuvia tämä keskustelu liittyy usein digitalisaatioon ja alustatalouteen ja valitettavan usein makrotalous jää kokonaan tämän keskustelun ulkopuolelle ja sen takia se on rajoittunutta keskustelua makrotalous korostuu sitten toisessa keskustelulinjassa eli puhuttaessa tuottavuudesta tehokkuudesta ja kilpailukyvystä tehokkuuskeskustelussa ei sitten aina huomioida eri alojen erilaisuutta ja esimerkiksi sosiaali ja terveydenhuollossa pelkästään tuottavuuden lisääminen ei lisää tehokkuutta siis pelkästään tuottavuutta ei voi siellä ajatella koska sotessa tehokkuus on panosten ja vaikuttavuuden suhde ja ilman vaikuttavuutta ei toiminta ole tehokasta vaikka saataisiinkin miten paljon tahansa tuotoksia lisää ihan vain konkreettisena esimerkkinä vähän helppo ja naiivi esimerkki ajatellaan vaikka kotihoitoa monessa kunnassa ovat kotihoidon työntekijöiden kotikäynnit lisääntyneet huomattavasti eli työ on ikään kuin muuttunut tuottavammaksi mutta samaan aikaan ei ole katsottu sitä vaikuttavuutta tämä on tarkoittanut että asiakkaan luona tehtyyn kuntouttavaan työhön ei olekaan jäänyt riittävästi aikaa eli siellä on vain pikaisia voinnin tarkastuskäyntejä ja tämähän tarkoittaa että toiminta ei ole enää vaikuttavaa ja asiakkaan toimintakyky heikkenee ja hän joutuu muuttamaan aikaisemmin silloin kotihoidon toiminta on muuttunut tehottomaksi sosiaali ja terveysalan tehokkuudesta puhuttaessa onkin sitä tarkasteltava terveystaloustieteen eikä liiketalouden näkökulmasta toin tämän esimerkin tänne ainoastaan sen takia kun korostin omassa aiemmassa puheenvuorossa että eri aloja ei voi laittaa tulevaisuuskeskustelussa samalle viivalle sen takia omassa puheenvuorossani toivoin että jatkossa tehtäisiin myös alakohtaisia skenaarioita ja silloin kansalaistenkin olisi helpompi osallistua tähän tulevaisuuskeskusteluun liian yleisellä tasolla käytävään keskusteluun voi

kansalaisten olla vaikea osallistua ja toivoisin todellakin että tästä keskustelusta tulisi tarpeeksi laaja alaista arvoisa puhemies tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen ja ja hyvässä hengessä käyty keskustelu kiitän kaikkia siitä ja odotan kyllä mielenkiinnolla asian asian jatkokäsittelyä tulevaisuusvaliokunnassa syksyllä

arvoisa rouva puhemies valtioneuvoston selonteossa ruokapolitiikasta linjataan suomalaisen ruokapolitiikan visio sekä tulevaisuuden tavoitteet ja keskeiset toiminnan painopisteet

asiantuntijaa mukaan lukien sivistys sote ja ympäristövaliokunnan olen iloinen että valiokunnan mietintö on yksimielinen se antaa hyvät eväät ruokapolitiikan kehittämiselle ja suomalaisen ruokaviennin nousulle maailma muuttuu maapallolla meitä on kahdeksan pilkku viisi miljardia ihmistä vuonna kaksituhattakolmekymmentä joten ruokaturvan merkitys kasvaa on pystyttävä varmistamaan ruuan veden ja energiantuotanto rajallisia luonnonvaroja kestävästi hyödyntäen ilmastonmuutos ja antibioottiresistenssin yleistyminen aiheuttavat maailmanlaajuisesti vakavia haasteita jos joku vielä miettii mitä hyötyä on elintarvikkeiden tuotannosta suomessa voin vastata että valiokuntamme ei mieti ruoka ala tuottaa kansantaloudelle runsaat viisitoista miljardia euroa yhdeksän prosenttia maamme arvonlisäyksestä suomalaisen ruokajärjestelmän kirkkaita vahvuuksia ovat ruuan puhtaus jäljitettävyys turvallisuus niitä tulee kyetä hyödyntämään kilpailutekijöinä nykyistä paremmin koti ja vientimarkkinoilla ruokajärjestelmän kilpailukyvyn

sen säilyminen suomessa on täysin välttämätöntä myös jalostavalle elintarviketeollisuudelle valiokunta korostaa mietinnössään maatalouden kannattavuuden parantamista maatalouden vaikean markkinatilanteen ja pakotepolitiikan lisäksi alan ongelmia ovat kärjistäneet alentuneet tuottajahinnat viljelijätukien pienentyneet määrärahat tuotantopanosten kustannusten kasvu ja tukimaksatusten aikataulut nostimme lausumatasolle sen että alkutuottajan asema elintarvikeketjussa on turvattava lainsäädäntötoimin lisäksi tuotteiden alkuperämerkintöjä tulee yhä parantaa kuluttajat haluavat varmistua ruokansa tuotantotavoista ja alkuperästä olemme tyytyväisiä jo tehdyistä toimista ja kiitämme ja kannustamme ministeri leppää myös ravintolaruuan alkuperämerkinnöissä aloitteellisuuteen

vuonna kaksituhattaseitsemäntoista julkaisemassaan raportissa tutki että suomalainen ruoka on euroopan puhtainta siis euroopan puhtainta tutkitusti tästä pitää olla ylpeä ja sitä pitää hyödyntää myös elintarvikkeiden nykyistä enemmän eläinten hyvän hoidon ansiosta antibioottien käyttö tuotantoeläintä kohden on maassamme euroopan alhaisimpia eläinsuojelusäännökset ovat suomessa maailman kärkeä laadun tekeminen maksaa ja sitä ei kannata myydä bulkin hinnalla ajattelee valiokuntamme kestävä maatalous kulttuurimaisemineen on ympäristöteko automaatio kiertotalous ja lähienergia ovat vahvassa kasvussa näitä kannustamme eteenpäin arvoisa puhemies kalan kysynnän kasvu jatkuu valiokunta toteaa että kotimaisen kalan osuus kulutetusta kalasta on laskenut kymmenientuhansien järvien maassamme huolestuttavan alhaiselle tasolle valiokunta halusi nostaa mietinnössään kalan tuotteistamisen sekä myös alihyödynnetyt särkikalat ja silakat kotimaisen kalan kasvavaan kysyntään voidaan vastata myös kalanviljelyn avulla suomalaisen vesiviljelyelinkeinon nopea ja osaamisen kehittyminen on pienentänyt alan ympäristövaikutusta vesistöihin hyvät kollegat suomeen tuodaan merkittävästi enemmän pakattua vettä kuin sitä viedään valiokunta painottaa että on tarpeellista pikaisesti selvittää ja ratkaista verotukseen ja hallinnollisiin esteisiin liittyvät ongelmat jotka vaikeuttavat korkealaatuisen suomalaisen veden vientiä valiokunta katsoo myös että suomalaiset jokamiehenoikeudet kalastuksessa marjastuksessa ja sienestyksessä ovat arvokasta perinnettä jota tulee pitää yllä ja edistää tulevaisuudessakin valiokunta toteaa mietinnössään että tutkimuksen merkitys ruokaketjun kehittämistyön kannalta on keskeinen kaupallisten menestystuotteitten kehittäminen vaatii huomattavasti tiiviimpää ja systemaattisempaa yhteistyötä tutkimuksen ja yritysten välillä valiokunta korostaa mietinnössään ruokakulttuurimme arvostamista suomalaisen ruokakulttuurin kannalta on tärkeää poistaa lähiruuan hankkimisen jalostamisen ja tarjoamisen esteitä lihan lähijalostuksen vaikeudet ovat esimerkki liiasta normituksesta suomi on maailmalla tunnettu maksuttomasta ja ohjatusta kouluruokailusta kouluruuan kustannuksista ei tule taloudellisessa paineessa tinkiä valtioneuvoston periaatepäätös kotimaisista laatutuotteista se oli hieno linjaus

niukka kasvisten kalan ja täysjyväviljan kulutus sekä liian suuri suolan tyydyttyneen rasvan ja sokerin saanti vaikuttavat kansanterveyteemme jopa kahden miljardin euron vuositasolla sosiaali ja terveysvaliokunta nosti lausunnossaan terveysperusteisen ja valiokunta jakaa näkemyksen että verotus voisi kannustaa tuotekehitykseen arvoisa puhemies ruokatuotannon ympäristövaikutukset ovat syntyneet turhaan jos ruoka päätyy hävikiksi ruokahävikin vähentäminen ja sivuvirtojen hyödyntäminen prosesseissa edistävät myös kiertotaloutta kotitalouksissa syntyvää hävikkiä on mahdollista vähentää tuotteiden säilyvyysmerkintöjä selkeyttämällä parasta ennen ihan hyvää jälkeenkin on kultainen sääntö jonka soisi iskostuvan itse kullekin viimeinen käyttöpäivä merkinnän tulee olla vain niissä tuotteissa joissa käyttöajan ylittymiseen sisältyy aito terveysriski ruoka avun pullonkauloja ovat elintarvikkeiden kuljetuslogistiikka ja varastoinnin järjestäminen meillä on hyviä kopioitavia malleja järjestöjen ja kuntien yhteistyöstä

arvoisa puhemies suomen elintarvikevienti on uudessa kasvussa ja viennin arvo on yksi pilkku viisi miljardia euroa vuodessa mutta kauppataseen vaje on siitä huolimatta edelleen noin kaksi pilkku seitsemän miljardia euroa valiokunta pitää täysin välttämättömänä sekä kansantaloudellisesti että huoltovarmuuden kannalta tämän vajeen nopeaa pienentämistä suomen elintarvikkeiden vientiä on pyritty edistämään projektiluontoisilla vientiohjelmilla nykyisen food from finland ohjelman tavoitteena on elintarvikeviennin kaksinkertaistaminen vuoteen kahdessakymmenessä mennessä sekä noin viidentuhannen uuden työpaikan synnyttäminen haluamme että jatkuvuus ja pitkäjänteisyys turvataan nykyisten lyhyiden lyhyiden projektihankkeiden sijaan perustuotteitten ja raaka aineiden viennistä on pitkäjänteisellä työllä päästävä korkeampaan jalostusasteeseen lisäarvotuotteitten vientiin maitotuotteiden ohella nyhtökaura on hyvä esimerkki uudesta vientikelpoisesta kotimaisesta innovaatiosta luonnonmarjat sienet yrtit ja erikoisluonnontuotteet riistaa myöten ovat suomen vahvuuksia joihin sisältyy myös huomattavaa vientipotentiaalia sektorit ylittävää yhteistyötä esimerkiksi matkailun kanssa tarvitaan liputamme ennakkoluulottomille ja uniikeille ruokaan liittyville tuoteinnovaatioille ja vahvoille bränditarinoille arvoisa puhemies ruoka ala työllistää lähes kolmesataaneljäkymmentätuhatta henkilöä ruuantuotanto ei ole auringonlaskun ala vaan meillä on erittäin hyvät mahdollisuudet kasvuun sitä tulee hakea määrätietoisesti myös vientimarkkinoilta ruuantuotannossamme on sammon ainekset tulemme näkemään saman kehityksen kuin metsäpuolella mutta tulevaisuus ei tule se tehdään valiokunta katsoo että ruokapoliittisessa selonteossa esitetyillä toimenpiteillä voidaan nostaa ruokajärjestelmän tuomaa lisäarvoa kasvu vaatii kannattavan alkutuotannon ruuan turvallisuus ja korkea laatu pitää varmistaa myös tulevaisuudessa eun sekä kotimaan byrokratiaa on kevennettävä määrätietoisesti korostamme toimeenpanosuunnitelmaa jonka avulla tavoitteet konkretisoidaan käytäntöön punaisena lankana on oltava yhdessä tekemisen kulttuurin juurruttaminen koko ruokaketjuun kauppa ei saa polkea toisia toimijoita kokkimaajoukkueemme taitavista suorituksista voi koitua hyvää vaikkapa suomalaiselle lehmänlypsäjälle valiokunta esittää lopuksi mietinnössään hyväksyttäväksi seuraavat viisi lausumaa joiden mukaan eduskunta edellyttää että valtioneuvosto ensimmäinen edistää nykyistä tehokkaammin ruokamarkkinoiden aitoa toimivuutta ja kilpailullisuutta ja tarvittavin lainsäädäntötoimin huolehtii markkinoiden tasapuolisesta kilpailuasetelmasta asettaa elintarvikeketjun eri osien ruokahävikin vähentämiselle numeeriset tavoitteet sekä selvittää elintarvikkeiden päiväysmerkintöjä koskevat uusimistarpeet ruokahävikin vähentämiseksi lisää ja tehostaa systemaattisesti ruokasektoria koskevaa ennakkovaikuttamista eu lainsäädännön valmistelussa neljäs varaa riittävät taloudelliset ja toiminnalliset resurssit elintarvikkeiden ja veden viennin pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen edistämiseen sekä viides helpottaa kotimaisen ruuan ja lähiruuan pienimuotoista jalostusta arvoisa puhemies näin suomen sata vuotisjuhlavuonna olen ylpeä siitä yhteishengestä jolla koko valiokunta haluaa lisätä suomalaisen ruuan arvostusta ja tehdä töitä oman maan ruuan puolesta toivon että koko eduskunta voi yhtyä siihen ja voimme tänään saada vielä uusia näkökulmia jotka koituvat elintarviketoimijoiden hyväksi

arvoisa puhemies

syöminen on yhteisöllinen ja tärkeä hetki ruoka on arvokasta ja sen eteen on tehty työtä suomi ja ruotsi ovat ainoat maat maailmassa joissa lapsille tarjotaan kouluissa maksuton lämmin ateria olisiko valtakunnallisesti kouluissa järjestettävä viikoittainen kasvisruokapäivä seuraava menestystarina sata vuotta täyttävässä suomessa meille kaikille on merkityksellistä mitä lapset syövät päivähoidossa ja kouluissa mitä vanhukset syövät vanhainkodeissa lapset ja vanhukset ansaitsevat turvallista maukasta ja terveellistä ruokaa kuntien hankinnoissa onkin syytä painottaa tuoreutta terveellisyyttä ja toimitusaikaa ja ostaa ruokaa lähiseudun tuottajilta

arvoisa puhemies maa ja metsätalousvaliokunta katsoo ruokahävikkilinjausten olevan ruokapoliittisen selonteon keskeisimpiä kohtia kiitänkin tästä ja keskitynkin puheenvuorossani tähän osa alueeseen suomessa on viime vuosina herätty ruokahävikkikeskusteluun monella yhteiskuntamme eri tasolla aina täältä eduskunnan istuntosalista kuluttajien keittiöihin ja tämä on hyvä kuten maa ja metsätalousvaliokunta mietinnössään tilanteen tiivistää on ruokahävikin syntyminen nykyisellä volyymilla kestämätöntä niin taloudellisesti sosiaalisesti kuin ympäristövaikutuksiltaankin jotta ruokahävikin määrää voidaan vähentää on ongelmaan puututtava useilla toimenpiteillä kun ruokahävikkiä syntyy hukkaan menee ravinnon lisäksi työtunteja myös ruuan tuotantoketjussa syntyneet päästöt ovat syntyneet silloin turhaan tämän lisäksi haaskaamme ruokaa samalla kun suomessa vuosittain yli kymmenettuhannet ihmiset seisovat leipäjonoissa vaikkakaan tätä köyhyyttä ja leipäjonoja ei ratkaista tällä hävikkikeskustelulla se ratkaistaan nimenomaan paremmalla sosiaalipolitiikalla

on kuitenkin tyhmää heittää syömäkelpoista ruokaa roskiin pohtimatta sen jatkokäsittelyä kuten valiokunta toteaa on selvää että ruokahävikin torjumiseksi tarvitaan muutoksia asenteisiin ja toimintatapoihin sekä ruuan arvostuksen lisäämistä se tuo myös oikeansuuntaisesti esille että ruokahävikin syntyminen on on moniulotteinen ongelma jonka ratkaisemiseksi tulee ottaa entistä aktiivisempi ote kiitänkin valiokuntaa etenkin toisesta lausumasta jossa se edellyttää asettaa elintarvikeketjun eri osien ruokahävikin vähentämiselle numeeriset tavoitteet sekä selvittää elintarvikkeiden päiväysmerkintöjä koskevat uusimistarpeet ruokahävikin vähentämiseksi

jotka suomessakin tälle tulisi asettaa vähintään niin kunnianhimoiset valiokunnan esittämien toimenpiteiden toimivuutta on myös seurattava tehokkaasti ja muihin toimiin on ryhdyttävä välittömästi jos ruokahävikin määrää ei saada vähennettyä näillä esitetyillä vapaaehtoisilla toimilla

allekirjoittama lakialoite sen puolesta että tähän ruokahävikkiin puututaan ja pohditaan miten myynnistä tai käytöstä poistuvat syömäkelpoiset elintarvikkeet voitaisiin asettaa jaettaviksi tai muuten käytettäväksi hyödyksi nykyinen maa ja metsätalousministeri leppä on luvannut että aloite saa asianmukaisen käsittelyn kysyisinkin häneltä

ja myös uudelta valiokunnan puheenjohtajalta vielä tässä aloitteen käsittelyn aikataulua on selvää mikä täälläkin keskustelussa on tullut esille että että tahtotilaa ongelman ratkaisemiseksi löytyy siitä kertoo niin tämä yhteinen lausunto kuin sitten kansalaisten vahva tahto muistuttaisin että hävikkiä hävikkiä syntyy varovaisestikin arvioiden noin neljäsataa miljoonaa kiloa vuodessa ja tämä on merkittävä ilmasto ongelma joka vastaa noin sadantuhannen henkilöauton päästöjä toivoisin että mikäli nämä vapaaehtoiset toimet eivät riitä tätä asiaa tarkasteltaisiin myös lainsäädännön kautta tämän lakialoitteen hengen johdosta ruokahävikin ratkaiseminen on meidän yhteinen asiamme niin suomessa kuin koko maailmassa ja se on ekologisen sosiaalisen ja taloudellisen kestävän kehityksen politiikan näkökulmasta myös välttämätöntä hyvät

edustajat olin juurikin sanomassa että debatin käyminenkin on toki mahdollista kun vain sitä indikoitte mutta otetaan

arvoisa rouva puhemies ruokapoliittinen selonteko toteaa suomen ruokajärjestelmän keskeisten tavoitteiden olevan muun muassa alkutuotannon kannattavuuden ja tuottavuuden turvaaminen ja monipuolistaminen ympäristökestävyys sekä kiertotalouden kehittyminen nämä ovat kaikki niin kuin tässä todetaan keskeisiä ja äärimmäisen tärkeitä tavoitteita arvoisa puhemies suomalaiset ovat viimeisten vuosikymmenten aikana tottuneet pitämään ruuan riittävyyttä itsestäänselvyytenä kun on ollut melkein tuhlattavaksi asti kotimaisen maatalouden ja huoltovarmuuden merkitys on hämärtynyt globaaliin talouteen talouteen tottuneille alaa on vallannut ajatus siitä että ruokaa kannattaa tuottaa vain siellä missä tuotanto on edullisinta kristillisdemokraatit varoittavat tuudittautumasta sen varaan että saamme hankkia kohtuuhintaisia elintarvikkeita ja energiaa ulkomailta kaikissa tilanteissa globaali väestönkasvu ilmastonmuutos talouskriisit aseelliset ja poliittiset konf liktit voivat hyvinkin nopeasti vähentää ruuan tuotantoa ja ruuan tarjontaa maailmanlaajuisesti huoltovarmuuden turvaamiseksi tarvitsemme toimivaa maataloutta hajautettua kotimaista energiantuotantoa ja elinvoimaista maaseutua nyt enemmän kuin pitkään aikaan

arvoisa puhemies kristillisdemokraatit tahtovat että kotimainen puhdas ruuantuotanto nostetaan yhdeksi kärkiprioriteetiksi poliittisessa päätöksenteossa näin lausuimme vuosi sitten kun jätimme maataloudesta välikysymyksen tämä on nyt kuultu myöskin valiokunnassa ja se on erittäin hyvin nostettu esiin tässä mietintötekstissä valiokunta korostaa että alkutuotannon nykyisen heikon kannattavuuden parantamisen tulee olla ruokapolitiikan perustana olen erityisesti iloinen että valiokunta totesi yksimielisesti että alkutuottajan heikko neuvotteluasema elintarvikeketjussa on merkittävä uhka kannattavalle tuotannolle valiokunta kiinnittää erityistä huomiota siihen että maataloustuotteiden markkinat eivät toimi kotimaassa tällä hetkellä toivotulla tavalla ja kilpailutilanteesta johtuen maatilojen mahdollisuudet parantaa kannattavuutta markkinaehtoisesti ovat tällä hetkellä rajalliset tuotantokustannusten alentamisen ohella tulee alkutuotannon asemaa elintarvikeketjussa vahvistaa toimilla jotka edistävät tuotteiden pääsyä jakeluun ja kauppaan lisäksi tuotteiden alkuperämerkintöjä tulee parantaa ja suomalaisen alkutuotannon vahvuuksia hyödyntää nykyistä paremmin kuluttajat haluavat niin kuin näissä aikaisemmissakin puheenvuoroissa on tullut esille yhä enemmän varmistua ruokansa tuotantotavoista ja alkuperästä joten näihin tarpeisiin tulee vastata arvoisa puhemies olen erittäin tyytyväinen valiokunnan mietintöön joka on syntynyt hyvässä yhteishengessä ja yksimielisesti tämä tuo toivoa suomalaisille alkutuottajille ja kotimaiselle

kulmala ja ministeri lepän puheenvuoro ja sen jälkeen debatti edustaja anttila on poissa edustaja viljanen

puhemies ruokapoliittinen selonteko on ansiokas kuten maa ja metsätalousvaliokunnan mietintökin kattavan mietinnön lopussa on valiokunnan viisi kannanottoehdotusta otan tässä puheenvuorossa kantaa niistä ensimmäiseen joka kuuluu seuraavasti eduskunta edellyttää että valtioneuvosto edistää nykyistä tehokkaammin ruokamarkkinoiden aitoa toimivuutta ja kilpailullisuutta ja tarvittavin lainsäädäntötoimin huolehtii markkinoiden tasapuolisesta kilpailuasetelmasta arvoisa puhemies tällä hetkellä maamme elintarvikeketju työllistää suoraan ja välillisesti noin kolmesataaneljäkymmentätuhatta suomalaista on selvää ettei valtaosaa maatalouden työpaikoista ole tulevaisuudessa olemassa ellemme saa tasapainoa markkinoille elintarvikeketjun tulonjakoa tasapuolisemmaksi ja sitä kautta myös maataloustuotantoa kannattavaksi yhtä lailla on selvää ettei

jalostuksen työpaikkoja ole suomalaisella kustannusrakenteella ilman kotimaista raaka ainetta siksi pidänkin tätä valiokunnan kannanottoa erittäin tärkeänä meidän on tarvittaessa lainsäädäntötoimin saatava elintarvikeketju toimimaan nykyistä reilummin nyt kun käsittelemme ruokapoliittista selontekoa tämän viestin voi tiivistää suomalaista ruokaa ei ole ilman toimivaa suomalaista yhteiskuntaa tutkimusta tuotekehitystä elintarvikkeiden jalostusta ja kannattavaa maataloustuotantoa maa ja metsätalousvaliokunnan yksimielisessä mietinnössä otetaan kantaa kaikkien edellä mainittujen edellytysten puolesta ja meidän kaikkien pitääkin sitoutua suomalaisen ruuan tulevaisuuden turvaamiseen mihin tämä yksimielinen valiokunnan mietintö antaa hyvät edellytykset

arvoisa rouva puhemies ruokapoliittinen selonteko toteaa suomen ruokajärjestelmän keskeisten tavoitteiden olevan

muun muassa maataloustuista tulisi suomessa luopua koska tuista huolimatta maatalous tuottaa tappiota mutta mikäli maataloustuet lopetettaisiin maailmalta joutuisimme maksamaan ruuasta todella paljon enemmän kuin tällä hetkellä nykyisillä maailmanmarkkinahinnoilla ruuan tuottaminen ei ole kannattavaa missään pitää myös ymmärtää että maataloustuilla turvataan kotimaisen ruuan saatavuus ja riittävyys sekä hyvä laatu laadun merkitys korostuu kun tiedetään kuinka lähiruuan ja luomutuotannon arvostus kasvaa jatkuvasti maataloustuki on tarpeellista myös maaseudun asuttuna pysymisen ja vähien palvelujen säilyttämisen auttamiseksi tätäkään asiaa ei pidä aliarvioida tiesitkö muuten että maataloustuki ei ole viljelijätuloa vaan suuri osa tästä tuesta menee tuotannon kuluihin esimerkiksi koneisiin laitteisiin ja lannoitteisiin nämä ruuantuotannon arvostelijat eivät anna arvoa maaseudulle viljelijöiden työlle eivätkä kotimaiselle puhtaalle ruualle vaikka joka päivä ruokaa syövätkin heidän on helppo arvostella ruuantuottajia kun itsellä on varaa maksaa ruuasta vaikka vähän enemmänkin he unohtavat helposti että ruuantuotannon heikko kannattavuus ei ole tuottajien oma vika maatilojemme rakennemuutos ja parantunut tehokkuuskaan eivät auta koska suomessa on maksettu jo vuosia euroopan alhaisinta tuottajahintaa tuottajien talous on ollut kovilla koska alhaiset tuottajahinnat eivät ole vuosiin kattaneet enää kustannuksia esimerkiksi viljanviljely tuotti viime vuonna viljalajista riippuen tappiota

euroa hehtaarilta ja se oli jo neljäs tappiollinen vuosi peräkkäin myös venäjään kohdistuneet pakotteet haittaavat montaa viljelijää ja erityisesti maidontuottajia tässä selonteossa todetaan että kotimaisen ruokajärjestelmän kilpailukyvyn perustana on kestävä laadukas eettinen ja kilpailukykyinen alkutuotanto alkutuotannon säilyminen suomessa on ensiarvoisen tärkeää myös jalostavalle elintarviketeollisuudelle ja huoltovarmuudelle valiokuntakin korosti että alkutuotannon nykyisen heikon kannattavuuden parantamisen tulee olla ruokapolitiikan perustana se pitäisi myös päättävissä elimissä ymmärtää ei voi mitenkään ylikorostaa että suomalaisen elintarviketuotannon turvallisuus ja puhtaus ovat maailman huippuluokkaa ja suomalaisen maataloustuotannon ehdottomia vahvuuksia samalla kun syö suomalaista lähiruokaa auttaa parhaiten oman kuntansa ja maakuntansa ruuantuottajia se on lisäksi kaikin puolin isänmaallista toimintaa suomessa luomun osuuden kasvattaminen julkisella sektorilla tuntuu olevan kaikkein haastavinta esimerkiksi ruotsissa luomun osuus on lähes seitsemänkymmentä prosenttia julkisella sektorilla ja tanskassa vastaavasti päiväkoti ja vanhusruokailussa lähes seitsemänkymmentä prosenttia samaan aikaan meillä suomessa luomun osuus on julkisella sektorilla noin viisi prosenttia luomun lisääminen ruokalistoille onnistuisi ilman lisäkustannuksia meilläkin ruokalistaa ja reseptiikkaa muuttamalla avaintekijänä tässä ruokalistasuunnittelussa olisi lisätä edullisimpien raaka aineiden kuten kasvisten ja viljatuotteiden osuutta myös ruokahävikkiin tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota voikin kysyä hyvällä omallatunnolla että jos meillä ruokahävikkiin menee jopa kolmasosa tuotetusta ruuasta onko ruoka silloin liian halpaa

rouva puhemies parhaat kiitokset maa ja metsätalousvaliokunnalle ja ja sen puheenjohtajalle edustaja kalmarille erinomaisen hyvästä mietinnöstä ruokapoliittisesta selonteosta se on erittäin hyvä asiakirja ja johdattaa eteenpäin meidän yksituumaista ajatteluamme siitä mikä merkitys ruualla meille suomalaisille on sehän on oikeastaan kaiken perusta se on merkittävä osa ehdoton osa meidän kokonaisturvallisuuttamme meidän huoltovarmuuttamme meidän kaikkinaista hyvinvointiamme voidaan ihan hyvällä syyllä sanoa että ruoka on ihmisoikeuksien ihmisoikeus jos sitä ei ole niin aika lailla muut ovat tarpeettomia siinä mielessä on erittäin hyvä asia että tämä on yksimielinen ja tässä on isoja suuntaviivoja siihen suuntaan mihin meidän pitää omassa ruuantuotannossamme koko meidän ruokapolitiikassamme ja myöskin euroopan ruokapolitiikassa mennä globaaleja trendejä unohtamatta unohtamatta kiitoksia tästä työstä nuo viisi nostoa jotka tässä valiokunta on ottanut esille ja lausumat tehnyt ovat ovat keskeisiä ensimmäisenä ovat toimivat ruokamarkkinat on selvää että ruokamarkkinoiden toiminta ja toimivuus tällä hetkellä ei ole sitä mitä me sen haluaisimme olevan siksi siihen on välttämätöntä huomiota kiinnittää selvitysmies ilkka mäkelä luovuttaa tästä raporttinsa tämän kuun lopussa ja sen jälkeen meillä on johtopäätösten aika mitä kaikkea ryhdymme sitten tekemään jotta nuo ruokamarkkinat toimivat paremmin ja oikeudenmukaisemmin kuin tällä hetkellä suurin ongelmahan tässä on ilman muuta se että alkutuottajien viljelijöiden osuus ruokaketjusta on liian pieni ja se ongelma tulee kannattavuuden heikkona tilana kysymys on ennen kaikkea työstä suomalaisesta työstä onko se täällä suomessa vai onko se muualla se on meille äärimmäisen tärkeä asia siihen liittyvät alkuperämerkinnät ja myöskin se että alkuperämerkintävaatimus ulotetaan nyt sitten myöskin ravintoloihin jotta myös kuluttajalla on oikeus siellä tietää aidosti mitä syö toiseksi ruokahävikkiasia on hyvä että asia on otettu vahvasti esille töitä on tehty ja tehdään edelleenkin ruokahävikin pienentämiseksi ennen kaikkea vapaaehtoisin voimin jo nykyisellään on lainsäädäntöä joustavoitettu ja ohjeistuksia tarkennettu siten että ruokahävikkiä voidaan välttää erilaisia hyviä esimerkkejä on tästä vaikka kuinka paljon ruokaketju on tiivistänyt vahvasti toimintaansa ja ottanut tämän ruokahävikin vähentämisen asiakseen mutta se suurin osa taitaa tällä hetkellä kuitenkin muodostua siellä kotita louksissa ja siinä mielessä valistuksen ja ja tiedottamisen käytänteiden esilletuomisen osuus tässä on erittäin hyvä katsotaan kun tästä selvitykset tehdään ne on aloitettu ja kun ne valmistuvat että mikä on sitten se tilanne joudutaanko vielä järeämpiin toimenpiteisiin mutta nyt tällä hetkellä me etenemme vahvasti tiedotuksen ja vapaaehtoisin voimin

eu lainsäädännön osalta ja sen ennakkovaikuttamisen tiivistämisen osalta olen täsmälleen samaa mieltä nyt on erityisesti huomiota kiinnitettävä eun yhteisen maatalouspolitiikan uudistamiseen ja vuoden kaksituhattakaksikymmentä jälkeiseen aikaan ja siihen vaikuttamiseen otan esille vain neljä keskeistä asiaa jotka tässä mielestäni ovat ruoka keskiöön järjestelmien yksinkertaistaminen tuottajan aseman parantaminen ruokaketjussa ja se miten ilmasto ja ympäristötoimia toteutetaan järkevällä tavalla kestävällä tavalla neljäs asia elintarvikevienti hyvät kirjaukset myöskin siitä tätä työtä on jatkettava meillä on erittäin hyviä esimerkkejä jo siitä että vienti on lähtenyt liikkeelle ja tätä työtä tehdään yhdessä muiden ministeriöiden kanssa food from finland ohjelmalla ja business finland ohjelmalla lisäresursointeja on tehty eviraan ja niitä tarvitaan vielä lisää jotta yrityksillä on mahdollisuus sitten omaa vientiään saada aikaan tähän on kärkihankerahoitusta osoitettu ja tähän on saatava myöskin vielä lisää voimavaroja jotta tämä asia menee eteenpäin hyvällä tavalla se on se on selvä asia myöskin yritysten omaa panosta tässä tarvitaan entistä enemmän ja sitä että yritykset tekevät tekevät tätä vientiponnistelua yhdessä elintarvikeviennin koulutus äärimmäisen tärkeä asia tässä on ministeriö aloittanut muiden ministeriöiden kanssa ponnistelut siihen että me saamme vientikoulutusta tähän maahan ja tätä työtä viedään eteenpäin vedestä puheenjohtaja kalmari erinomaisesti käytti oman puheenvuoronsa se asia myöskin etenee sen täytyy edetä viimeinen asia on kotimaisen lähiruuan pientuottajien jalostuksen helpottaminen tässä myöskin on lukuisa joukko säädöksiä jo purettu normeja purettu ja sitä purkutyötä tehdään lisää myöskin tuo mavin ja eviran yhdistäminen joka nyt sitten on hyvässä vauhdissa ja sen eteenpäinvieminen tässä hengessä että me saamme valvojasta valmentajaksi ajattelun koko hallintoon kaikilta osin on äärimmäisen tärkeää norminpurkuhan on meillä yksi keskeisiä hallituksen toimenpiteitä ja kärkihankkeita ja se vaikuttaa erityisesti koko meidän ruokaketjuumme kiitoksia hyvästä työstä

puhemies kiitoksia hyvästä ja tarpeellisesta selonteosta ja mietinnöstä ja kiitoksia erityisesti ruokahävikin voimakkaasta huomioimisesta ruoka on merkittävä ilmastopäästöjen aiheuttaja ja jäinkin kaipaamaan vielä hieman voimakkaampaa näkökulmaa ilmastonmuutoksen torjunnan vaatimuksista tulevaisuuden ruuantuotannolle ja kulutukselle me ilmastonäkökulmaisen tulevaisuusotteen jossa huomioitaisiin esimerkiksi tarve vähentää lihankulutusta hyönteisravinnon yleistyminen sekä kasvisproteiinien tuotekehitys niiden kulutuksen lisääntyminen ja sen tukeminen

puhemies ruokapoliittinen selonteko kuten myöskin tämä valiokunnan mietintö ovat äärimmäisen hyviä ja on oikeastaan historiallinen hetki sillä tavalla että käydään laajaa keskustelua kotimaisen ruuan tuotannosta

yksityiskohdista ja ja sillä tavalla on myöskin nämä

on tänne kirjannut ja jotka ministeri ansiokkaasti äsken kävi myöskin omassa puheenvuorossaan läpi ymmärsin niin että olivat myöskin hyvin vastaanotettavia nämä asiat mitkä mietinnössä ovat yhden asian tässä kohtaa otan otan esille näistä viidestä kohdasta tämän kotimaisen ruuan ruuan ja lähiruuan

tässä herää yksi kysymys millä tavalla me voimme turvata turvata sen hyvän alkuperäisen ruuan sieltä läheltä elintarvikeketjuun niin että ei menisi ylimääräistä hyvää raaka ainetta tuonne honkajoen jalostamoon tämä on se ajatus että meidän pitää löytää sellaisia toimijoita sellaisia yrityksiä jotka jotka myös pystyvät tätä asiaa palvelemaan siellä alkutuotantokentässä mutta tässä pitää muistaa se kannattavuustekijä että ei houkutella yrittäjiä sellaiseen yritysmuotoon mikä

kiitoksia valiokunnalle erittäin hyvästä mietinnöstä ja kiitoksia ministerille erittäin vakuuttavasta ministerintehtävän hoitamisen aloittamisesta on syytä mainita myöskin hallituksen toimet kannattavuuden parantamiseksi ja viennin viennin ovat aivan oikeita toimia mutta sitten ihan ystävällinen kysymys sdpn vihreitten ja vasemmistoliiton suuntaan kun täällä puhutaan hyvin kannattavuudesta niin miten tämän kannattavuusnäkökohdan kanssa yhteen sopivat esitykset kiinteistöveron ulottamisesta maatalousmaahan kansallisen tuen leikkausesitykset ja lomitusjärjestelmän alasajoesitykset on hyvä että meillä on yksimielinen mietintö ja ja näkökulma mutta puheitten ja tekojen pitäisi ainakin noin lähestulkoon mennä yksiin puolueitten välillä toivon että että näitä tämäntyyppisiä puheenvuoroja ja esityksiä ei enää tehtäisi

hämmästytti edustaja rantakankaan puheenvuoro kun tätä ruokapoliittista selontekoa on tehty niin hyvässä yhteistyössä ja yksimielisesti ei voi oikeastaan siihen muuta sanoa kuin sen että tässä ruokapoliittisessa selonteossa ei mainita mitään näitä kohtia mitä te nostitte esille ja tämä oli yksimielinen ja siihen ei jätetty mitään vastalauseita muistaakseni myöskin valtiovarainvaliokunnan maatalousjaosto on on ollut kaikissa näissä kriisitukipaketeissa ynnä muissa yksimielinen sielläkin on ollut yksimielisyyttä

kun valiokunta sai tämän ruokapoliittisen selonteon valmiiksi sen jälkeen me olemme vierailleet viime viikolla farmari sata näyttelyssä joka onnistui erinomaisesti yhdeksänkymmentäviisituhatta suomalaista tutustui farmari näyttelyyn neljän päivän aikana itse olin siellä kahtena päivänä kansalaiset suhtautuivat erittäin positiivisesti kotimaisen ruuan tuotantoon runsaasti lapsiperheitä jotka erityisesti siellä kotieläinalueella vierailivat kone esittely ja kotimainen ruoka aivan keskiössä ei juurikaan poikkeavia mielipiteitä tullut ja se on hieno asia sitten vierailimme myöskin tilalla jossa oli nostettu huippuunsa miten voitaisiin näitä hyviä käytäntöjä siirtää myöskin

puhemies silloin kun laaditaan selontekoja ja niin kuin tässäkin on nimenä ruoka kaksituhattakolmekymmentä selonteko niin se nojaa vahvasti tulevaisuuteen meidän on on kiinnitettävä huomiota siihen millä saralla me voimme kehittyä tässä valiokunnan mietinnössä on nostettu erityisesti kehityskohteena tämä ruuan markkinointi ja vienti johon ministerikin täällä äsken äsken viittasi uusien tuotteiden ja markkinoiden syntyessä ja ruokayritysten käytössä on oltava riittävästi osaavaa työvoimaa ja osaamista

niin että mahdollisuuksiin pystytään vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla erityisesti asiantuntijakuulemisissa tuli tarve näistä ammattikorkeakoulutasoisista koulutustarpeista kysyisinkin nyt ministeriltä kun tuossa sanoitte että tässä on jo lähdetty etenemään millaisia ovat nyt olleet ne konkreettiset toimenpiteet millä on voitu tätä viennin koulutusta erityisesti elintarvikealalla viedä viedä

maa ja metsätalousministeriö ja valtioneuvosto ovat tehneet hyvän selonteon ja valiokunta on käsitellyt sen erittäin hyvässä yhteistyössä haluan alleviivata että oppositiota on kuultu samalla tavalla kuin hallituspuolueita nostan esille nimenomaan tämän minusta suomen ruokapolitiikalle eli nimenomaan alkutuottajan se tulee esille erittäin hyvin valiokunnan mietinnössä ja siellä sanotaan myös että merkittävin keino ehkä vaikuttaa on nimenomaan markkinahinnat me emme voi globaalissa taloudessa mutta voimme vaikuttaa niihin suomessa ei voi jatkaa näin että meillä on koko maailman puhtain turvallisin ja paras jäljitettävyys ja se menee halpuuttamisen kautta markkinoille siksi tämä ensimmäinen ponsi on laitettu tänne ja me odotamme kaikki mielenkiinnolla millä tavalla ministeri ja hallitus vastaavat tähän kiitos

puhemies maatalouspolitiikassa ei ole edessä suuria päätöksiä seuraavan kahden vuoden aikana tämä näkyy myös hallituksen puoliväliriihen linjauksissa joissa vahvistetaan vain se mitä aikaisemmin on sovittu ja tiedetty ministeri leppä ei kuitenkaan tule pääsemään helpolla sillä vaikka yhteisessä maatalouspolitiikassa eletään tiettyä suvantovaihetta valmistautumisen uuteen vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi

alkavaan rahastokauteen on pakko olla tiivistä meillä on jo asetettu uudistuksen strategia ja ohjausryhmä eun komission rahoituskehys ja lainsäädäntöesitykset saataneen loppuvuodesta kaksituhattakahdeksantoista lopulliset ratkaisut tulisi tehdä vuoden kaksituhattayhdeksäntoista jälkipuoliskolla suomen puheenjohtajakaudella mutta vielä ei tiedetä onko siihen valmiutta muun muassa eun komission vaihtumisen takia ison britannian ero eusta aiheuttaa dramaattisen rahoitusaukon ja vaikeuttaa muutoinkin hankalaa tilannetta kysyisin ministeri lepältä onko teille jo muodostunut näkemys siitä miten seuraavalla rahastokaudella selvitään niin ettei viljelijöiden tulotaso dramaattisesti laske täällä suomessa

arvoisa puhemies kiitos hyvästä mietinnöstä ja erinomaisesti kohdennetuista lausumista suomalainen ruoka on puhdasta ja laadultaan hyvää ja tämä on on tärkeää muistaa myös matkailun edistämisessä mielenkiinto esimerkiksi luonto ja green care matkailua kohtaan on koko ajan lisääntynyt ja lähellä tuotettu suomalainen ruoka sopii hyvin green care matkailuun myyntivaltiksi uskon siihen että suomalaisella puhtaalla ruualla on kysyntää myös maailmanmarkkinoilla eli nyt todellakin tarvitaan markkinointi ja myyntiosaamista ja ja uskoa siihen että suomalainen ruoka ja vesi on kasvava vientiala meillä on siis erinomainen tuote mutta markkinointi ja myyntiosaaminen kyllä jonkun verran

arvoisa puhemies mielenkiinnolla panin tuossa korvan taakse kun kuuntelin ministerin kommentit tästä normien purusta elintarvikeketjuun kohdistuu voimakas sääntely josta suurin osa tulee eusta itse näkisin kuitenkin tulevaisuudessa että uudenlainen ruuan jakeluketju tulee muuttamaan markkinoita suoramyynnin tai suoraoston lisääntyessä toisaalta uudenlainen osallistuminen vaikkapa siten että kuluttajat voivat hankkia tai ostaa osuuden tilasta oman tuotantoeläimen muodossa tai vastaavasti ja tällä lailla välittää toiveet tuotantotavasta ja tuotantomuodosta sekä tuotteesta tuottajalle

haluamallaan tavalla sen ruokansa sitten tuotettavan ministeriltä kysyisinkin tähän tähän liittyen onko edelleen tavoitteena purkaa turhan tiukkaa sääntelyä jotta uudenlainen omistajuus voisi kehittyä ja olisi mahdollista
arvoisa rouva puhemies minäkin yhdyn niihin kiitoksiin joita tässä salissa on sadellut elikkä tämä selonteko on kyllä tosi hyvä ja hyvä työkalu meille kaikille ruokapoliittiseen keskusteluun ja lainsäädäntötyöhön ihminen on sitä mitä syö ja hyvä ruoka parempi mieli ovat tuttuja sanontoja ja kertovat hyvin sen mikä merkitys ruualla ja ravinnolla on meille ihmisille kotimainen ruoka on todellakin laadukasta ja puhdasta ja eettistä ja kotimainen ruokaketju työllistää noin kolmesataaneljäkymmentätuhatta ihmistä ja se on tosi tärkeä asia meillä on myös ruokapoliittisia haasteita joita täällä on jo nostettu esiin elikkä elintarvikeomavaraisuus ja huoltovarmuus on on aina pystyttävä turvaamaan kaikissa olosuhteissa ruokahävikkiä on pienennettävä ja alkuperämerkinnät on saatava myös ravintolaruokiin ja kaikkiin muihinkin vähän selvemmiksi

emmekä todellakaan halua mitään lomitusjärjestelmää romuttaa kysyisin teiltä arvoisa ministeri miten me saisimme kaikkien meidän lautasillemme kotimaisia kasviksia ja juureksia ja hedelmiä voisiko esimerkiksi verotusta joiltakin osin keventää jottei lompakon paksuudesta ainakaan jäisi kiinni terveellinen ravinto
arvoisa rouva puhemies erittäin hyvä selonteko ja ministerin täydentävät vastaukset olivat vallan mainioita kiinnitän huomiota näihin keskeisiin asioihin kannattavuuteen paikalliseen lähiruokaan ja ja viennin kannattavuuteen sen lisäksi tähän hävikkikeskusteluun päiväys ja hävikki kulkevat käsi kädessä yhdyn puheenjohtaja kalmarin kannanottoon että päiväyksen pitäisi olla vain niissä joissa on terveys vaarassa mitä tulee vientiin ja

veden ja ruuan puhtauden korostamiseen se on vain osa suomalaista vientiä täytyy kohdistua massoille mikään maa ei tuota kansalaisille kansalaisille muuta kuin puhdasta ruokaa meidän tuotteella täytyy olla

ja tarinasta on muodostettava brändi puhtaus on osa sitä brändiä mutta me korostamme liikaa tätä puhtautta ja ja

arvoisa rouva puhemies vastaan ensiksi edustaja nurmisen kysymykseen siitä milloin

käydään tai tämä aloite käsitellään itse asiassa kuulimme erittäin laajalti myös tästä asiasta asiantuntijoita ja ja otimme sen jo tässä selonteossa huomioon yhteinen toteamuksemme oli se että etenemme vapaaehtoiselta pohjalta aivan kuten ministerikin tuossa totesi ja sen sijaan nostamme näitä hyviä käytäntöjä ja puramme normeja niin että että saamme ruokahävikkiä vähenemään ruoka voidaan hävittää syömällä niin julkisista keittiöistä kuin muutoinkin ja esimerkiksi hävikkipuntareita on monissa julkisissa keittiöissä logistiikkaan ja ruoka avun jakamisongelmiin tulee löytää ratkaisuja paikallisesti sarkkiselle toteaisin että toki hyönteisravinto öljyhamppu kaikki uusi vaikka kauramaito kannattaa ottaa vakavasti mutta sen sijaan lihantuotannon tulevaisuus on suomessa oikeastaan paremmassa moodissa kuin nykypäivänä ilmastonmuutoksen seurauksena sillä meillä vettä riittää ja voi olla niin että että kannattavuus suhteellisesti paranee

arvoisa puhemies ensin pitää kiittää vielä valiokuntaa tästä hyvästä työstä tämän keskustelun laajentamisessa ja kattavasta asiantuntijakuulemisesta ehkä itse pohdin että se on hyvä että hävikki on sisällytetty tähän selontekoon ja mietintöön mutta näkisin että ehkä tämän

kautta voisi harkita jotain erillistä lakipakettia joka voisi tähdätä vielä enemmän näihin hyviin käytäntöihin ja nimenomaan normien purkuun ei niinkään ehkä lainsäädännön lisäämiseen mutta jollain tavalla sitä voisi erillisenäkin kokonaisuutena edistää ja laajentaa näin ollen kysyn vielä ministeriltä kun täällä on määritelty

rouva puhemies täällä on tänään pidetty erittäin hyviä puheenvuoroja tosin edustaja karimäen puheenvuoro nosti mieleeni kysymyksen millaisia oikein ovat ne nykyistä eettisemmät maatalouden tukimuodot joita edustaja karimäki omassa puheenvuorossaan peräänkuulutti on todennäköistä että toive eettisemmistä tukimuodoista on helppo täällä tänään lausua ääneen mutta sen oikeudenmukainen toteuttaminen elävässä elämässä saattaakin olla sitten kokonaan toinen juttu harmi että edustaja karimäki ehti jo lähteä täältä istunnosta mutta ehkä hän selventää tätä yksityiskohtaa puheestaan myöhemmin toki voin kysyä tunteeko ministeri leppä eettisempää tukijärjestelmää kuin tämä nykyinen mikä meillä on käytössä

viljelijöitä askarruttaa tämän rahastokauden viimeisen vuoden rahoitus sillä ympäristökorvauksen määrärahat eivät riitä tämä johtuu siitä että rahaa on kulumassa ennakoitua enemmän suojavyöhykkeisiin peltojen talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen kerääjäkasveihin ynnä muihin rahaa löytynee vain manner suomen maaseudun kehittämisohjelman sisältä varojen käyttötarkoitusta muuttamalla ympäristökorvauksen vuotuinen varojen tarve on kahdensadanneljänkymmenen miljoonan euron luokkaa josta suomen maksuosuus on viisikymmentäkahdeksan prosenttia ja eun prosenttia jos ympäristökorvausta ei pystyttäisi maksamaan vuonna kaksituhattakaksikymmentä viljelijä menettäisi lohkokohtaisten toimenpiteiden korvauksen lisäksi myös ympäristökorvauksen perustason korvauksen vaikka nykyisten ympäristösitoumusten viimeinen vuosi on kaksituhattayhdeksäntoista viljelijä tietenkin kokisi vetäytymisen vuoden kaksituhattakaksikymmentä ympäristökorvauksesta lupausten pettämiseksi ja tätähän se olisikin onko jo suunnitelmia tämän

rouva puhemies en voi tietenkään vastata mitä edustaja karimäki tarkoitti eettisellä tuella mutta minä vastaan mitä minä itse näen siellä minusta tuki joka edesauttaa hyvän ruuan tuottamista nimenomaan tuki joka tukee on kyllä eettinen meillä on muita tukia jotka jopa johtavat siihen että on kannattavampaa olla tuottamatta minusta ne ovat vähemmän eettisiä valitettavasti wto säännöt eivät salli enää suoraan tuotantoon sidottua tukea meillä on suomessa jonkin verran sellaisia mutta siihen suuntaan pitäisi mennä myös yhteiskunta odottaa sitä meiltä kiitos
edustajat kalmari wallin ja hautala ja sitten ministerin puheenvuoro ja sen jälkeen jatketaan puhujalistaa

oli ilo kuulla se että ministeri tarttui kaikkiin näihin meidän ponsiimme todella todella edistyksellisesti ja vie näitä eteenpäin toisaalta on varmasti hyvä tietää että että kun esimerkiksi se selvitys ruokamarkkinoiden toimista tulee ja ja tarvittavia toimenpiteitä tarvitaan sille on nyt sitten eduskunnan selkänoja haluaisin kysyä vielä vientiin tähtäävistä toimenpiteistä joskus nämä voivat olla pieniäkin puhuimme tässä koko ketjun yhteistyöstä ja mainitsin itsekin tuossa puheessani esimerkiksi kokkimaajoukkueen

puhemies asiantuntijakuulemisen yhteydessä meillä vieraili euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäseniä ville itälän johdolla siellä me saimme kuulla mikä ruokahävikin tilanne on euroopan unionin alueella asiantuntija kertoi että pohjoismaat hyvin hoitavat tätä asiaa nyt tämä eun ja ykn tavoite vuoteen kaksituhattakolmekymmentä leikata ruokahävikkiä viidelläkymmenellä prosentilla tarkoittaa aika isoa asiaa täällä suomessa mutta mikä käsitys teillä on siitä minkälainen tilanne on euroopassa nämä asiantuntijat sanoivat että pohjoismaissa tämä on kuitenkin aika hyvin hoidettu

puhemies edustaja harry wallin tuossa äskeistä edeltäneessä puheenvuorossaan nosti esille pohjalaisen maatilan jossa on päästy noin kymmenentuhannen kilon hehtaarisatoon tämä tietysti tarkoittaa sitä että tilalla on satsattava sekä teknologiseen kehitykseen että myöskin tarkkuuteen ja ja täsmäviljelyyn maa ja metsätalousministeriön talousarviossa on aina nimenomaan neuvontaan satsattuja rahoja ja nyt viime aikoina niitä on kohdennettu erityisesti talousneuvontaan mutta onko ministeriössä mietitty sitä että suunnattaisiin myöskin sitten yhä enempi voimavaroja tähän tekniseen edistymiseen ja täsmäviljelyyn toinen kysymys minkä edustaja nylund täällä näitten tukien kohdentamisesta otti esille oletteko vielä eurooppa käynneillänne ottaneet huomioon sitä että tulisi eriyttää maataloustuotantoa ja ympäristökysymyksiä enempi mikä mahdollistaisi sitten nimenomaan tämän tämän tukien kohdentamisen varsinaiseen tuotantoon
ja seuraavaksi ministeri leppä enintään viisi minuuttia olkaa hyvä sitten jatketaan puhujalistaa

arvoisa puhemies poimin tässä puheenvuorossani mietinnöstä vain yhden mielenkiintoisen ja omasta mielestäni tärkeän näkökulman vaikka mietinnöstä riittäisi kyllä paljon muutakin tärkeää puhetta olen erittäin tyytyväinen siihen että ruuan ravitsemuksen ja kansanterveyden yhteyteen on mietinnössä kiinnitetty paljon huomiota terveellisellä ravitsemuksella voidaan nimittäin ennaltaehkäistä mutta myös hoitaa monia kansanterveysongelmiamme kysymys on ihmisten hyvinvoinnista ja elämänlaadusta mutta myös kansantaloudesta sillä monet kansanterveysongelmamme liittyvät ravitsemukseen oikealla ruokavaliolla voidaan ennaltaehkäistä esimerkiksi sydän ja verisuonisairauksia sekä muistisairauksia ihmiset toki itse tekevät valintansa mutta myös monilla politiikan keinoilla voidaan valintoja ohjata terveellisempään suuntaan esimerkiksi verotus on hyvä tapa ohjata kulutustottumuksia ja tuotekehitystä ravitsemuksellisesti parempaan suuntaan keskeistä on se että teemme terveellisten valintojen tekemisen kansalaisille mahdollisimman helpoksi tämä edellyttää tiedon lisäämistä eri tuoteryhmien terveellisyydestä ja myös epäterveellisyydestä ja toisaalta terveellisten vaihtoehtojen houkuttelevaksi tekemistä vaikka suomalaiset tietävät paljon ravitsemukseen liittyvistä asioista niin edelleen tiedottamista on lisättävä lisäksi tuotepakkauksissa tulisi olla selkeät merkinnät mitä tuote sisältää ja niin isolla kirjoitettuna että sen pystyy lukemaan ilman suurennuslasia myös lähiruuan ja pitäisi olla kuluttajien helposti löydettävissä ja valittavissa jos luomu ja lähiruokaa olisi helposti saatavissa uskon monen suomalaisen haluavan valita valita juuri näitä vaihtoehtoja suomalaiset ruokailevat nykyisin paljon kouluissa työpaikkaravintoloissa sekä muissa yhteisöllisissä ruokailupaikoissa ja sen takia näiden yhteisruokailujen terveellisyyteen vaikuttamalla voidaan tehokkaasti parantaa kansanterveyttä tutkimuksissa on osoitettu jo esimerkiksi sellainen että jo vähäinen suolan määrän vähentäminen joukkoruokailussa on tärkeä ja merkittävä kansanterveyttä parantava teko joukkoruokailuissa lähiruuan käyttäminen olisi monella tavalla myös kestävän kehityksen edistämistä ja sen takia tämä olisi ajankohtainen aihe

rouva puhemies täällä on käytetty hyviä puheenvuoroja ja selontekoa arvostetaan ja täällä on tullut hyviä argumentteja siitä millä tavalla myöskin niin kuin edustaja hautala viimeksi kertoi arvostus on lisääntynyt kyllä tämä keskustelu ja tämä selonteko koko tuottajaketjuun koko elintarviketeollisuuteen kuluttajan arvostusta mutta tämä kannattavuus minkä edustaja nylund täällä toi esille on juuri se lähtökohta että koko elintarvikeketjun työpaikat turvataan sillä kannattavalla alkutuotannolla ja sillä että me saamme jatkossa myöskin tukipolitiikan siihen suuntaan jolla turvataan myöskin tulevien sukupolvien työt siellä maatiloilla millä tavalla sitten voidaan vaikuttaa tähän tukipakettiin niin totta kai valmistelu on nyt täysillä käynnissä uudelle maatalouspolitiikalle siihen pitää vaikuttaa kaikella tavalla mitä voidaan ja siihen kannustan myöskin ministeri leppää aina käyttämään aikaa jotta saadaan siitä entistä parempi ja rakentavampi

ja siihen mitä nyt selvitysmies mäkelä tekee parasta aikaa minkä ministeri toi esille myöskin että tämän kuun loppuun mennessä tämä selvitystyö valmistuu

niihin johtopäätöksiin jotka sen jälkeen odotamme ministerin tekevän ovat kyllä arvoisa ministeri odotukset aika kovat sillä me tarvitsemme nopeaa toimintaa myös siihen että tämä ketju tulee entistä kannattavammaksi ja entistä paremmin tulonjako toteutettua sitten otan yhden kysymyksen vielä ministerille tuolla mainitaan yhdessä lauseessa nykyinen eläinsuojelutilanne eläinten hyvinvointi ja täällä salissa myöskin vihreitten edustaja karimäki otti esille sen että nyt valmistelussa oleva eläinsuojelulainsäädäntö ei tule vieläkään hänen mielestään pohjoismaiselle tasolle

arvoisa puhemies maaliskuussa eduskunnalle annettua ruokapoliittista selontekoa on käsitelty eduskunnan maa ja metsätalousvaliokunnassa pitkään ja perusteellisesti

yhteisymmärrys ja näkemys suomalaisesta maataloudesta kotimaisen ruoka ja elintarviketuotannon merkityksestä sekä suomalaisen ruuan tulevaisuudesta oli selkeä selonteko sai valiokunnassa arvoisensa käsittelyn sillä suomalainen ruoka on kaikille valiokunnan jäsenille yhteinen asia jota halutaan edistää valiokunta ymmärsi

työpaikkaa elintarvikeketjussa ja viidentoista miljardin arvonlisäys kansantaloudelle minkä ruoka ala tuottaa eivät ole pieniä tai yhdentekeviä asioita on tärkeää ymmärtää että maatalous ei ole jotakin jonka voi siirtää suomesta ulkomaille sillä kotimaisen tuotannon kannattavuus kehittäminen säilyttäminen suomessa on turvallisuus ja huoltovarmuuskysymys josta ei voi tinkiä

valitettavasti liian suuri määrä suomalaisista joutuu hakemaan ruokajonoista ruokaturva on niin ikään globaali kysymys ilmastonmuutos tulee lisäämään satovaihteluita ja nälänhätää sekä puutetta puhtaasta vedestä ja tämän myötä antaa kasvualustaa myös ääriajattelulle länsimainen yltäkylläisyys ihmisten piittaamattomuus sekä kauppojen valtaisat jatkuvasti saatavilla olevat valikoimat aiheuttavat ruokahävikkiä josta on on tullut ruokakeskustelun kuuma aihe ja vastuullisuuskysymys valiokunta käsittelikin hävikin vähentämiskeinoja ja tarpeita perusteellisesti ja ansiokkaasti mietinnössä asetetaan tarkat askelmerkit sille miten hävikin torjumista aiotaan tehostaa aivan ensiksi mittarit ja selkeät numeraaliset tavoitteet jotta tiedämme hävikin tarkan määrän ja ja voimme nähdä kuinka eri toimenpiteet purevat elintarvikkeiden päiväysmerkintöjen merkitsemisvaatimuksia on kevennettävä niin kuin puheenjohtaja kalmarikin totesi ruoka avun jakelun toimintatapoja on tehostettava muun muassa vantaan mallin mukaisesti ykn ja ja eun komission tavoite on puolittaa hävikki vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä tavoite on kunnianhimoinen mutta saavutettavissa myös lainsäädännön kehittäminen täytyy pitää mukana hävikkikeskustelussa mikäli vapaaehtoiset keinot eivät pure arvoisa puhemies ruuan arvostamisesta sukupolvet jotka eivät ole kokeneet puutetta tai niukkuutta sillä tavoin luvun alkupuoliskolla syntyneet ovat sen kokeneet suhtautuvat luonnollisesti ruokaan eri tavalla heille ruokaa on aina ollut saatavilla runsaasti tai ainakin riittävästi ja hyvä niin ruuan arvostaminen lähtee kotikasvatuksesta nuoresta iästä lähtien kouluilla ja päiväkodeilla on niin ikään suuri rooli maksuton ja terveellinen ruokailu kouluissa ja päiväkodeissa on suomalainen erikoisuus jolla on sekä ravitsemuksellinen kasvatuksellinen että tasa arvoa lasten välillä luova tärkeä merkitys maksuttomasta laadukkaasta ruokailusta tulee pitää kiinni tiukoissakin taloudellisissa tilanteissa joita joita kunnat kohtaavat tässä lopuksi haluaisin erityisesti kiittää valiokunnan jäseniä ja erityisesti puheenjohtaja kalmaria hyvästä yhteistyöstä tästä on on hyvä jatkaa eteenpäin

arvoisa puhemies valtioneuvoston selonteko

ruokapolitiikasta tähtää rohkeasti tulevaan valiokunnan mietinnön mukaisesti ruokapoliittisessa selonteossa asetettuja tavoitteita voidaan pitää pääasiassa oikeansuuntaisina ruoka on jokaiselle päivittäinen ja tärkeä asia ruuasta ja ruuantuotannosta pitäisi meillä jokaisella olla mielipide jokainen meistä voisi hetken käyttää sen pohtimiseen minkälaista ja miten tuotettua ruokaa tulevaisuudessa haluaa ja voi syödä eläinten hyvinvointia arvostavan tuotantotavan pitäisi olla kaikille entistä vahvemmin päivänselvää näin valitettavasti ei ole tutkimusten mukaan edelleen ruuan pääasiallinen hankintakriteeri on hinta tuotantotavasta tai tuotannon läpinäkyvyydestä ei ollakaan niin kiinnostuneita kotimaisen puhtaan ruuantuotannon kannalta tämä bulkkituotanto ei ole kannustavaa nykyiselle vastuulliselle tuotantotavalle meille kaikille tämän pitäisi ollakin herättävää onko kotimainen ruuantuotanto liian kallista koko ketjun osalta koska tuottajat painiskelevat jatkuvasti liian alhaisten tuottajahintojen kanssa ja kuluttajat silti pitävät kotimaista ruokaa liian kalliina ostaa kotimainen ruoka on tunnetusti puhdasta ja ensiluokkaisesti jäljitettävää suomalaisilla sioilla on edelleen saparot suomalaisilla kanoilla edelleen nokat niilläkin tulisi olla ruuan hinnanmuodostuksessa jokin arvo ja jokin hinta arvoisa puhemies tulevaisuuden ruuantuotannon säilymiseksi on koulutukseen ja tutkimustoimintaan panostaminen entistä tärkeämpää maatalous vaatii entistä enemmän yrittäjämäisiä ominaisuuksia tiukkaa kustannusseurantaa ja markkinointitaitoja niihin voidaan riittävällä koulutuksella vastata puhdas eläimet huomioiva tuotantotapa on saatava myös vientimarkkinoilla entistä parempaan nosteeseen jo saavutettujen hyvien ponnistelujen lisäksi markkinointiosaamistakin voi lisätä koulutuksella tutkimukseen panostamalla uudenlaiset tuotantotavat omistamisen muodot ja automatisaatio mahdollistavat hyvinkin poikkeavat tavat tuottaa ruokaa nykyiseen verrattuna valiokunta korostaa mietinnössään uusien automaatioteknologisten ratkaisujen merkitystä tulevaisuuden pellolla kulkevat jos eivät nyt itsekseen kulkevat traktorit niin ainakin alisteiset koneet ihmisen hallinnoiman pääkoneen alaisuudessa varsinkin karjataloudessa automaatio ja teknologinen kehitys mullistavat edelleen tuotannon toimintatapoja ja työnkuvia tämäkin vaatii entistä enemmän koulutuksen sisältöjen uudistamista jotta uudenlaiseen teknologiseen toimintaympäristöön ja toimintatapoihin löytyy osaajia jatkossakin rohkea teknologian hyödyntäminen pitää myös mahdollistaa ilman tarpeettoman tiukkaa ja yliennakoivaa sääntelyä monet hyvät toiminnan tehostamisen tavat tahtovat kilpistyä tehokkaasti ennakoivaan lainsäädäntöön ja ja pikkutarkkaan jopa holhoavaan ohjeistukseen arvoisa puhemies valiokunta on mietinnössään yksimielisesti lisännyt viisi lausumaa ensimmäisen lausuman mukaisesti pidän itse tärkeänä ruokamarkkinoiden aitoa toimivuutta ja markkinoiden tasapuolisempaa kilpailuasetelmaa se on keskeistä koko tuotannonalan tulevaisuudelle ehditään ottaa

arvoisa rouva puhemies ruuan arvostus on noussut me näemme sen monella eri tavalla ja ruokapoliittinen selonteko on yksi niistä meillä on vahvat trendit suomalaisessa yhteiskunnassa alkuperämerkintä tulee näkyviin puhtaus ei antibiootteja lähiruokaa arvostetaan luomuruoka kasvaa vuodesta toiseen suoramyynti kasvaa ne ovat kaikki hyviä trendejä ja ne ovat todellisia niitä voi mitata mutta vielä vahvempi trendi paljon vahvempi trendi on niin kutsuttu halpa ja se vaikuttaa alkutuottajan kannattavuuteen paljon paljon enemmän on oikein hyvä jos elintarvikeketjut ja kauppa onnistuvat pienentämään pienentämään omaa katettaan mutta valitettavasti se ei aina ole näin jos me katsomme esimerkiksi kauppaketjujen se on jopa noussut viime vuosina vaikka ruuan hinta on laskenut miksi näin siksi että kilpailu ei toimi niin kuin sen pitää se on tullut esille keskustelussa ja se on tullut esille myös tieteellisessä tutkimuksessa

sekä kilpailu ja kuluttajaviranomaisten

on noussut esille että kauppa käyttää ylivaltaa ketjussa ja joskus jopa vähän ei niin hyväksyttäviä toimintatapoja siksi tarvitsemme aivan kuten maa ja metsätalousvaliokunta nyt sanoo lausumassa lainsäädäntötoimenpiteitä mitkä ne ovat sen me näemme me odotamme ensin aivan kuten ministeri sanoo selvitysmies ilkka mäkelän selvitystä mutta jotain on pakko tehdä koska muuten koko pohja putoaa suomen jos alkutuottaja ei pärjää jos alkutuottajan kannattavuus ei nouse meillä ei ole elintarviketyöläisiä ja ruuan tuonti lisääntyy meillä ei ole varaa siihen nyt on tekojen paikka ja siksi olen todella tyytyväinen että maa ja metsätalousvaliokunta nosti esille myös mietinnössään nimenomaan tämän toimenpideohjelman joka seuraa tämän eduskuntakäsittelyn jälkeen

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen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

arvoisa puhemies esitän tätä lakiehdotusta hylättäväksi perustelen sitä sillä että a meidän kansanedustajien tehtävä on toimia ihmisten yhdenvertaisuuden ja tasa arvoisuuden edistämiseksi sekä työllisyyden edistämiseksi ja tämä laki ei kohtele ihmisiä tasavertaisesti ja yhdenvertaisesti eri puolilla suomea vaan jakaa kansalaiset sen mukaan asuvatko he varhaisjakeluyrityksen toimialueella vai eivät ja sen mukaisesti sitten toiset saavat kolmena päivänä ja toiset viitenä päivänä jakelun ja b tämä ei edistä työllisyyttä vaan tämä lakiehdotus tekee suomessa tuhansia työttömiä lisää sekä postin nykyisillä kokoaikaisilla on uhkana joutua osa aikaisiksi työntekijöiksi eli ihmisten toimeentulo heikkenee ja c tämä laki ei ole eun postidirektiivin mukainen eussa nimittäin vielä toistaiseksi on nähty että postinkulku on ihmisille kuuluva peruspalvelu ja ja direktiivi säätää että vähimmäisvaatimuksena on viisipäiväinen jakelu vielä yksi asia arvoisa puhemies

tähän lakiehdotukseen liittyvä osoiterekisterin luovuttaminen on myös erittäin kyseenalaista tällä tavalla kuka tahansa postiyrittäjäksi ryhtyvä saa käsiinsä meidän kaikkien suomalaisten osoitetiedot ja meidän mielestämme ihmisten osoitteet eivät ole kauppatavaraa

arvoisa rouva puhemies valitettavasti tämä hallituksen postilain uudistukseksi kutsuttu esitys tulee vauhdittamaan entisestään postipalveluiden alamäkeä uudistus tulee hidastamaan jakelua ja hävittämään työpaikkoja kansalaiset asetetaan kaiken lisäksi eriarvoiseen asemaan oman asuinpaikkansa perusteella mitä tulee hallituksen työllisyystavoitteisiin niin kuin edustaja taavitsainen tässä jo kertoi tämä uudistus tekee sen että tuhannet postin työntekijät jäävät tulevaisuudessa työttömiksi kun jakelupäiviä harvennetaan osassa suomea näin myös direktiivistä tullaan tämän lakiehdotuksen myötä poikkeamaan kaikissa olla tultu poikkeamaan tämän vaalikauden aikana mutta tässä sitten poiketaan itse ajattelen niin kuin edustaja taavitsainenkin että posti pitää kerätä ja jakaa viitenä päivänä viikossa joka puolella suomea ihan jo kansalaisten yhdenvertaisuudenkin nimissä kansalaisten yhdenvertaiset palvelut postipalveluiden osalta eivät voi riippua yksityisten toimijoiden liiketoiminnallisista päätöksistä huomenna tässä salissa meillä jokaisella edustajalla on äänestyspäätöstä tehdessämme syytä miettiä miten tämä laki käytännössä kentällä tulee realisoitumaan kannatan edustaja taavitsaisen tekemään hylkäysesitystä

kiitän tästä esityksestä mikä on tehty olemme tiettyjä muutoksia pieniä hiomisia saaneet myöskin valiokunnassa tähän aikaiseksi ja uskon että tämä on laki joka on paras mahdollinen tässä nykyisessä tilanteessa vietäväksi eteenpäin

hyvin harva suomalainen tulee huomaamaan mitään eroa nykyiseen tilanteeseen ainoa ero on se että ykkösluokan postin jakelu tulee hidastumaan nykytilasta mutta hyvin harva enää saakaan ykkösluokan postimerkillistä postia koska sen määrä on vähentynyt todella paljon kymmenen prosenttia vuodessa vähenee sellaisten kirjeitten määrä joissa on postimerkit eli yleispalveluvelvoitteen mukaisen postin

digitalisaatio on muuttanut meidän postikäyttäytymistä todella paljon tämän vuoksi meidän on tehtävä tiettyjä muutoksia näihin postiasioihin kaikki suomalaiset tulevat olemaan jatkossa siinä tilanteessa että he voivat saada lehdet monenlaista postia viitenä päivänä viikossa tämä laki mahdollistaa sen että myös syrjäisellä maaseudulla ihmiset voivat saada tätä postia kaikkina arkipäivinä viikossa ilman tällaista muutosta ja ilman näitä asioita olisi syrjäisempi maaseutu voinut tulla hankalampaan tilanteeseen tämä laki myöskin antaa yhdessä liikennekaaren kanssa mahdollisuuden siihen että maaseudulla erityisesti siellä syrjäseuduilla voidaan monipuolisempaa yritystoimintaa harjoittaa eli kiitos esityksestä tämän mukaan on hyvä mennä nyt tästä sitten eteenpäin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

arvoisa rouva puhemies esityksessä ehdotetaan muutettavaksi metsästyslakia ja ja tässä on paljon hyvää muutoksen keskeinen tavoite on saada metsästystä koskevat säännökset ajan tasalle valitettavasti joudun tässä toteamaan että tavoite ei ihan onnistunut niin kuin olisi pitänyt ei varmaan kukaan uskonutkaan että pääsisimme ihan tavoitteeseen asti metsästyslain kolmaskymmeneskolmas pykälä uudistettiin edellisellä vaalikaudella lain perusteluissa on ravintohoukuttimen eli viljapellot riistapellot riistalaitumet kohdalla kirjaus joka tekee lain noudattamisen metsästyksessä erittäin hankalaksi viljapellolta saa käynnistää karhunmetsästyksen mutta karhua ei saa ampua viljapeltoon josta sato on vielä korjaamatta riistalaitumelta riistapellolta tai niiden läheisyydestä karhujahtia ei saa aloittaa se tulkitaan lain mukaan ravintohoukuttimen käytöksi minusta tällainen tulkinta on liian tiukka mielestäni nämä ravintohoukuttimet tulisi sallia karhun kohdalla se helpottaisi viranomaisten työtä koska ei tulisi tulkintavaikeuksia ja tämä helpottaisi karhujen metsästystä asutusten lähellä koirahan ei esimerkiksi tiedä mikä on ravintohoukutin koira kulkee omia polkujaan ja ihan yhtä hyvin sen karhun jäljen löytää pellon läheltä tämän jälkeen karhu tulee ammutuksi kauempana pellosta jolloin metsästäjä helposti syyllistyykin metsästysrikokseen karhunmetsästyksessä on usein metsästysalueita joilla lyhyiden välimatkojen sisällä on viljapeltoja riistalaitumia sekä riistapeltoja tällaisella alueella karhunmetsästys on tarpeettoman vaikeaa nykylainsäädännön mukaan yksi tärkeimmistä ongelmista karhunmetsästyksessä on että tätä riistalaitumen tai riistapellon läheisyyttä ei ole metsästyslaissa tai asetuksessa erikseen rajattu onko läheisyys siis viisikymmentä vai viisisataa metriä vai jotain muuta joissain maakunnissa tulkintaa pyydetään poliisilta jo ennakkoon vaikka kyseinen poliisi ei olisi ikinä metsästänyt hänen pitäisi tehdä päätös kun häneltä tätä kysytään vaikka poliisi ei ole virassaan lainlaatija poliisi on kuitenkin mahdollisen metsästysrikoksen sattuessa esitutkinnan käynnistäjä sekä toteuttaja poliisi saattaa antaa metrimäärää kysyttäessä jokaisessa maakunnassa erilaisen vastauksen metsästäjälle koska heillä ei ole erillistä ohjeistusta ohjeistusta tulkintaan tämä ei ole metsästäjien yhdenvertaisuus ja tasapuolisuusperiaatteiden mukaista tämä riistapeltoasia olisi pitänyt ehdottomasti muuttaa tämän lain uudistuksessa valitettavasti tässäkin asiassa kuuntelimme liikaa ministeriön virkamiehiä ja uudistus jäi tältä osin tekemättä toinen seikka joka on varsin tärkeä ja ja jäi tässä laissa muuttamatta on valkohäntäpeurojen yhtenäisen metsästysalueen vaatimus voimassa olevan lainsäädännön mukaan valkohäntäpeuran metsästykseen vaaditaan muun muassa vähintään viidensadan hehtaarin yhtenäinen alue erityisesti etelä ja länsi suomessa yhtenäiset metsästysalueet ovat pieniä ja metsästys siten mahdotonta vaikka valkohäntäpeurakannat ovat erittäin runsaita lajin runsaus näkyy myös peurakolareina liikenteessä näillä alueilla laajan yhtenäisen metsästysalueen vaatimus asettaa maanomistajat ja metsästysyhdistykset eriarvoiseen asemaan metsästysyhdistyksellä voi vuokrasopimusten mukaisesti olla laajat alueet käytettävissään mutta se ei välttämättä hyväksy uusia jäseniä eikä suostu yhteislupamenettelyyn yhtenäisten maanomistajien kanssa maanomistaja jolla on alle viidensadan hehtaarin yhtenäinen alue ei ole oikeutettu pyyntilupiin vaikka valkohäntäpeurakanta olisi alueella vahva ja pyyntilupien myöntäminen olisi muuten perusteltua yhteislupaan kuulumattoman maanomistajan yhtenäinen pinta ala voi siten jäädä liian pieneksi jolloin alue on valkohäntäpeurojen metsästykseen kelpaamaton siinäkin tapauksessa että erillisistä lohkoista koostuvan tilan kokonaispinta ala ylittää vaaditun viidensadan hehtaarin määrän mielestäni yhtenäisen alueen vaatimus on perusteltu hirven mutta ei muiden hirvieläinten kohdalla ja tämä vaatimus olisi pitänyt poistaa valkohäntäpeuran osalta valitettavasti tässäkin asiassa kuuntelimme liikaa ministeriön virkamiehiä ja uudistus jäi tältä osin tekemättä meiltä kansanedustajilta on unohtunut se tärkeä seikka että meidän tulee kyllä kuunnella asiantuntijoita mutta ratkaisuvalta on meillä lainlaatijoilla

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenes asia ensin päätetään liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnön kolmetoista pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenesensimmäinen asia ensin päätetään liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnön neljätoista pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenestoinen asia ensin päätetään liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnön viisitoista pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmeneskolmas asia ensin päätetään liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnön kuusitoista pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta